päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan ryhmittäin taas mennään sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja rinne arvoisa
puhemies tässä salissa jokainen tietää että moni eläkeläinen suomessa elää köyhyydessä ihmiset kamppailevat arjessaan kun rahat eivät riitä he joutuvat valitsemaan usein ruuan ja lääkkeiden välillä usein he ovat ikääntyneitä naisia pitkää työuraa tehneitä lapsia synnyttäneitä naisia pääministeri sipilä te lupasitte ennen viime vaaleja että eläkeläisiltä ei leikata senttiäkään tuo lupaus ei ole pitänyt sdp esitti jo kaksituhattaseitsemäntoista vaihtoehtobudjetissaan kolmenkymmenen euron kuukausikorotusta alle tuhatneljäsataa euroa saaville eläkeläisille tämä on ensimmäinen askel usean vuoden tavoitteessa nostaa pienimpiä eläkkeitä sadalla eurolla ei kerralla eikä yhdessä yössä vaan realistisella aikataululla ja julkisen talouden sallimissa rajoissa ministeri mattila oletteko te nyt valmis ottamaan vastuuministerinä kopin tästä asiasta ja tekemään esityksen ensi vuoden budjettiin että nostetaan näitten pienten eläkkeitten tasoa kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa

arvoisa puhemies kiitoksia kysymästä tämä hallitushan ei suinkaan ole leikannut kaikesta niin kuin te annatte ymmärtää esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien eläketuki nosti reilusti enemmän kuin kolmekymmentä euroa eläkettä tämä hallitus on myös nostanut takuueläkettä me olemme laskemassa lääkekattoa pienimpiä päivärahoja on korotettu kyllä olen sitä mieltä että eläkeköyhyyttä on torjuttava meillä ei ole ainoastaan vanhuuseläkeläisiä vaan meillä on työkyvyttömyyseläkeläisiä nuoria eläkeläisiä kaikkien asemaa täytyy parantaa se mitä tehdään ja on tehty kehyksessä on hallituksen yhteisvastuullinen päätös ja siitä vastaa koko hallitus ja miten tapahtuu se mitä on kehyksessä päätetty siitä päättää myös koko hallitus ja me katsomme yhteisesti mitä budjettiriihessä ensi syksynä

hyvinvointivaltioon ei kuulu se että meillä on parisataatuhatta köyhyydessä tai sen rajoilla elävää eläkeläistä arvoisat ystävät hyvät kollegat me puhumme omista vanhemmistamme ihmisistä jotka ovat rakentaneet tämän maan siksi ihmettelenkin miksi pääministeri ja myös ministeri orpo hyökkäsivät tätä esitystäni vastaan arvoisa hallitus viime kesänä keskustan eduskuntaryhmän johto vaati toimenpideohjelmaa eläkeläisten köyhyyden torjumiseksi myös entinen keskustan pääministeri on tänään todennut että eläkeläisten aseman parantaminen on mahdollista pääministeri sipilä kun en nyt ministeri mattilalta saa vastausta te ennen vaaleja lupasitte että eläkeläisiltä ei leikata kun teidän oma puolueennekin ehdottaa nyt sitä että tehdään jonkinnäköinen toimenpideohjelma niin voisitteko yhtyä tähän ajatukseen että nostetaan näitten pienten eläkkeitten tasoa askel askeleelta kohti sitä sataa euroa ensi vuonna

arvoisa rouva puhemies tämä on juuri se syy minkä vuoksi tämä hallitus on nostanut takuueläkettä kolmeen kertaan jo noin neljäkymppiä tällä tällä kaudella yhteinen huolemme on siitä että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tulotasoa nostettaisiin jaamme tämän yhteisen huolen pienituloisista eläkeläisistä mutta arvoisa edustaja rinne sitä että puhutaan sadan euron netosta joka tarkoittaa eläketurvakeskuksen laskelman mukaan yhtä pilkku neljää miljardia euroa samaan aikaan kun te edustaja edustaja rinne olette vastustaneet täällä kaikkia säästöjä jotka olemme tehneet neljän miljardin säästöjä te olette vastustaneet niitä toimia joilla työllisyys on saatu siihen kuntoon mihin se on saatu ja kaikkia uudistuksia olette vastustaneet

arvoisa puhemies toimeentulon lisäksi palvelut vaikuttavat ikäihmisten hyvinvointiin viime viikolla keskustelimme täällä kotihoidosta ja ministeri saarikko kertoi että tavoitteena on lisätä kotihoitopainotteisuutta ja vähentää tehostettua palveluasumista tämä on huolestuttava viesti sillä tehostetun palveluasumisen paikoista on valtava pula ympäri suomea ja siitä johtuu osittain myöskin tämä kotihoidon kriisi josta viime viikolla puhuttiin kotona asuu ikäihmisiä erityisesti muistisairaita joiden oikea asumisen paikka ei ole enää koti heillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin yhteisökoteihin oletteko ministeri saarikko varma että tämä mantra kaikkien ikäihmisten on aina parasta asua mahdollisimman kauan kotona on kestävällä pohjalla
arvoisa puhemies viime viikolla aiheesta aloitettua keskustelua on tärkeää jatkaa havaitsen että sosiaalidemokraattien linja on tältä osin muuttunut minulla on ollut vakaa käsitys siitä että suomessa kaikki puolueet ovat hyväksyneet sen yleisen periaatteen jonka mukaan me pyrimme järjestämään palvelut paremmin ihmisten kotiin tuosta hengestä ja ajatuksen vahvasta virrasta lähti myös vanhuspalvelulaki joka sosiaalidemokraattien johdolla viime vaalikaudella hyväksyttiin missään vaiheessa arvoisa puhemies en ole täältä aitiosta tai muualtakaan todennut että kaikkien vanhusten paras paikka on kotona olen vain painottanut sitä linjausta että inhimillisintä on se jos kykenemme muuttamaan palvelujärjestelmää paremmaksi niin että kotona jokainen voisi kokea arkensa turvalliseksi elämäksi ikääntymisestä huolimatta

arvoisa rouva puhemies eläkeläisten määrä suomessa kasvaa valtavaa vauhtia ja tämän myötä myös heidän ostovoimallaan olisi suuri merkitys kansantalouden kannalta koen itse ainakin näin vielä uudehkona kansanedustajana tämän keskustelun täällä salissa aika hämmentävänä se on sellaista juupas eipäs leikkiä että jatkuvasti halutaan luvata että nyt korotetaan eläkkeitä nyt meidän meidän oppositiokollegamme ovat jopa lähteneet ehdottelemaan näitä konkreettisia tosiaan sadan euron ja tällaista huutokauppaa kuka tarjoaa eniten rahaa eläkeläisille tähän tarvittaisiin joku ihan uudenlainen älykäs lähestymistapa jossa kiinnitettäisiin huomiota just niihin asioihin jotka eläkeläisiä varsinkin häiritsevät ja yksi niistä on se että eläkkeiden verotukset aika kovia suhteessa ansiotulojen verotukseen eikö olisi jotain mahdollisuutta katsoa että kun nyt ollaan kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä jo lähdetty auttamaan niin autettaisiin myös niitä noin tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa bruttona saavia ehkä verotuksen kautta olisiko

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että kyllähän jaan sen huolen siitä että meillä on suomessa valtava määrä hyvin pienituloisia eläkeläisiä siksi meidän täytyy tehdä hyvää talous ja työllisyyspolitiikkaa jotta meillä on vahva hyvinvointiyhteiskunta jotta me pystymme pitämään eläkelupauksista ja palvelulupauksista huolta mutta meillä on paljon erilaisia työvälineitä ja verotus on yksi keskeisin tämä hallitus on tehnyt määrätietoisesti ratkaisut niin että kun me olemme työn verotusta keventäneet niin samat kevennykset on tehty myöskin eläkeläisille pois lukien työtulovähennys joka tehtiin heti kauden alussa sen tähtäimenä oli nimenomaan se että me saimme nimenomaan kaikkein pienituloisimpia töitä houkuttelevammiksi ja työn vastaanottamisen kynnystä alemmaksi mutta muutoin me olemme halunneet tehdä hyvin oikeudenmukaista ja tasapuolista veropolitiikkaa ja sitä kautta myöskin pieneltä osin parantaneet sitä

arvoisa rouva puhemies hallitus on toimillaan heikentänyt monen pienituloisen eläkeläisen asemaa lääkekorvauksia on heikennetty moni eläkeläinen pohtii onko varaa ruokaan tai lääkkeisiin mutta ministeri mattila nosti esiin myös sen että meillä on myös nuoria eläkeläisiä työkyvyttömyyseläkkeellä aivan liikaa ja moni heistä pystyisi tekemään työtä jotakin toisenlaista työtä kuin he ovat saaneet työkyvyttömyyseläkkeen mutta he eivät uskalla tarttua työnteon mahdollisuuteen koska he pelkäävät menettävänsä toimeentulonsa pelkäävät menettävänsä eläkkeen onko hallitus selvittänyt asiaa olisiko tulossa mitään muutosta tai parannusta että työkyvyttömyyseläkettä voisi paremmin yhdistää työtuloihin että voisi yhdistää tätä työtä ja sosiaaliturvaa ja antaa näin monelle nuorellekin eläkeläiselle parempia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies äärimmäisen hyvä kysymys on hallituksella meneillään hankkeita yksi on niin sanottu ote hanke joka jatkaa osku työtä edellisten hallitusten ajalta eli osatyökykyisille tie työelämään hanke jonka puitteissa nimenomaan ollaan kehitetty niin sanottua lineaarista mallia joka sovittaa yhteen eläkkeen ja työtulon järkevällä tavalla lisäksi meillä on meneillään osallistavan sosiaaliturvan hanke ja voinemme varmasti odottaa paljon myös kun valmistuu kansallinen tulorekisteri jonne palkat ja eläkkeet tallentuvat

rouva puhemies moni pienituloinen eläkeläinen joutuu jo tänään todellakin valitsemaan esimerkiksi lääkkeiden ja ruuan välillä tämä tilanne voi pahentua kun tulee hallituksen sote ja maakuntauudistus se menee läpi asiantuntijat ovat varoittaneet että maakunnilla ei käytännössä ole muuta mahdollisuutta korjata talouttaan kun ne joutuvat ahdinkoon kuin asiakasmaksujen korottaminen asiantuntijat ovat varoittaneet että korkeat asiakasmaksut voivat johtaa siihen tilanteeseen että se valinnanvapaus jota hallitus niin kovasti kehuu on sellaista valinnanvapautta että pienituloinen eläkeläinen pienituloinen ihminen joutuu valitsemaan otanko sosiaali ja terveyspalveluja vastaan vai ostanko ruokaa millä hallitus aikoo hoitaa asian niin että sen paremmin asiakasmaksulaki kuin sote ja maakuntauudistuskaan ei johda tilanteeseen jossa pienituloinen eläkeläinen tai muu pienituloinen joutuu valitsemaan sosiaali ja terveyspalvelujen vastaanottamisen

arvoisa puhemies kysymys on arvokas ja tärkeä kiitän mahdollisuudesta saada hälventää niitä pelkoja jotka ovat liittyneet nimenomaan asiakasmaksujen korotuspaineisiin sote maakuntauudistuksessa osana uudistusta hallitus on valmistellut asiakasmaksulain uudistuksen siinä itse asiassa kaikkein kriittisimpänä ja tärkeimpänä uudistuksen osana on nimenomaan pitkäaikaispalvelut koskien juuri vaikkapa vanhuksia joiden maksukäytänteet ovat hyvin eriarvoisia ja kirjavia riippuen kotikunnasta nämä maksut ensinnäkin tuodaan määritelminä ensimmäistä kertaa selkeämmin lain tasolle niiden kriteerit yhtenäistetään ja mikä tärkeintä hallitus on sitoutunut siihen että asiakasmaksuilla kerättävää kokonaispottia joka on nykyisin noin seitsemän prosenttia kaikista palvelujemme rahoituksesta ei ole pyrkimys nostaa tämän lainsäädännön kautta maakunnille ei asiakasmaksuista voi muodostua ikään kuin perälautaa tai takaporttia jolla turvata palvelujen riittävyys ja niiden rahoitus siihen pitää maakuntien löytää muut keinot asiakasmaksuja ei voi

arvoisa puhemies alinta eläkettä saavien toimeentulosta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä kysymys ja tämän takiahan joitakin vuosia sitten perustettiin takuueläke ja siihen liittyen kerralla sadan euron korotus mutta tämä on aihe josta ei pitäisi käydä huutokauppaa edustaja rinne vappuna esitti että tämä ehdottamanne korotus mainitsin nimen tarkoituksella jotta saatte puheenvuoron tehtäisiin useiden vuosien aikana eli kaiketi noin kolmen vuoden aikana tämän aamun helsingin sanomissa sanoitte että useiden vaalikausien aikana eli se on noin yksitoista vuotta pääministeriehdokkaalta näin tärkeässä valtiontalouden kokonaisuuteen vaikuttavassa kysymyksessä toivoisi täsmällisyyttä mikä on se tarkoitus mutta kysymys ministeri mattilalle toistakaa vielä mitä hallitus on tehnyt alinta eläkettä saavien hyväksi myös muualta tuleva yle veron tarkistukset ja tämä kaikki tämä kokonaisuus joka on vaikuttanut heidän

hallitus on nostanut takuueläkettä kolmeen otteeseen ja nyt riihessä on päästy neuvotteluissa siihen että pääsemme myös lääkekattoa laskemaan tulevaisuudessa sen lisäksi meillä on perustulokokeilu vaikka se ei suoraan näihin eläkkeisiin niin liitykään mutta uskon että perustulokokeilu sinällään tuo meille positiivisia kokemuksia ja myöskin tietoa siitä mihin suuntaan työelämää täytyy kehittää koska työeläkkeitten kautta myöskin sitten se eläke kertyy sen lisäksi mielestäni täytyy ottaa huomioon että perusturva muodostuu myös palvelujärjestelmästä siitä että peruspalvelut toimivat ja tämä hallitus ei ole myöskään valtionosuuksien kautta lähtenyt kuntien tilannetta heikentämään ja se on uskoakseni ollut myös tukena tässä asiassa
otetaan yksi lisäkysymys ennen varsinaisen kysymyksen esittäjää

arvoisa rouva puhemies tämän päivän yleisradion puoluegallup kertoi että pääministerikisasta puheenjohtaja rinteen ja puheenjohtaja orpon välillä näyttää tämän päivän valossa tulevan erittäin tiukka no tämä on johtanut siihen että puheenjohtaja rinne on lähtenyt jo täysin laukalle kuten vappupuheesta huomasimme mihin hän ehtiikään vielä vaaleihin mennessä itse asiassa olisin kysynyt valtiovarainministeri orpolta kun sdp rinteen johdolla on nyt esittänyt noin yksi pilkku viisi miljardia euroa eläkeläisille esitti kehysriihen yhteydessä vajaan miljardin euron pakettia sen lisäksi joka eräiden arvioiden mukaan maksaa noin kuusi miljardia ja on torjunut kaikki säästöt niin onko teillä valtiovarainministeriössä ollut kiinnostusta ja mahdollisuutta laskeskella mihin kaikkeen nämä sdpn rahat riittävätkään

arvoisa puhemies kyllä kieltämättä viime päivien sosiaalidemokraattien lupauksista on tullut aikamoinen huoli siis jos tämä eläkelupaus kuitenkin sitten kokonaisuudessaan toteutuessaan on noin yhden pilkku viiden miljardin luokkaa yli miljardi joka tapauksessa riippuu hieman laskentatavasta jos se teidän teidän eriarvoisuusohjelmanne oli miljoonaa sitten teillä on sosiaaliturvamalli josta olisi mielenkiintoista nähdä ne teidän laskelmanne nämä ovat aivan hirvittäviä summia aivan hirvittäviä summia kun me olemme kovalla työllä raskailla päätöksillä saaneet velkaantumisen taittumaan me olemme saaneet työllisyyden kasvuun te rahoittaisitte tätä verotusta kiristämällä työn ja yrittämisen verotusta soraa rattaisiin talouskasvulle työllisyydelle sille mistä meidän hyvinvointimme kasvaa ei meillä ole sen jälkeen varaa puhua palveluiden turvaamisesta tai eläkelupauksen pitämisestä jos me missaamme tässä tilanteessa tämän talouskasvun ja sen että meillä on mahdollisuus varautua

arvoisa puhemies on sinällään mielenkiintoista se että kokoomus pitää laukalle lähtönä sitä että haluaa pitää eläkeläisten toimeentulosta huolta on sinällään käsittämätöntä että pääministeri sanoo vastuuttomaksi sitä että haluaa pitää pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta huolta minun mielestäni arvoisa puhemies on vastuutonta ja moraalitonta se että on valmis pienentämään eläkeläisten toimeentuloa ei ole valmis korjaamaan eläkeläisten toimeentuloa arvoisa pääministeri sipilä ministeri orpo te olette avanneet valtion rahapussin ja jakaneet omille taustaryhmillenne metsälahjavähennyksen miljoonaperintöjen veronkevennyksen ja apteekkarivähennyksen tämä on kahdensadan miljoonan euron paukku vuositasolla kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa vähentää valtion tuloja tähän teillä kyllä on ollut varaa mutta kun on kyse ihmisten toimeentulon parantamisesta teidän vastauksenne on että ei ole varaa ei ole rahaa arvoisa pääministeri sipilä miksi pienituloisten toimeentulon parantaminen maksaa liikaa mutta suurituloisille on aina varaa antaa

arvoisa rouva puhemies niin kuin totesin omassa ensimmäisessä puheenvuorossani juuri tämän huolen vuoksi hallitus on korottanut niitä kaikkein pienimpiä takuueläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä samoiten vähimmäispäivärahoja korotettiin viime kehysriihen päätöksillä arvoisa arvoisa edustaja rinne jos me laskemme nyt suurin piirteinkään nämä kaikki mitä te olette täällä vastustaneet ja mitä te olette uusia esittäneet niin suuruusluokassa palataan jälleen siihen kahdeksan viiva yhdeksän miljardin velan tekemiseen per vuosi eli tämän kyselytunninkin aikana tulee miljoona euroa julkiseen talouteen näillä puheilla lisää nyt nyt me tarvitsemme vastuullisuutta ja me tarvitsemme myöskin myöskin sitä että ihmisille tulee oikea realistinen kuva siitä mitä voidaan odottaa me emme ole vieläkään valtiontaloudessa tasapainossa ja meillä on tulossa ne ne ikääntymisen huippuvuodet vasta noin kymmenen vuoden kuluttua ja silloinkin meidän pitää pystyä palvelulupauksistamme pitämään kiinni

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja mäkelä
arvoisa puhemies euroopan komissio on esittänyt eulle budjettia vuodesta kaksikymmentäyksi alkaen hallituksen puheet siitä että britannian eron vaikutuksia ei paikata lisäämällä nettomaksuja ovat jäämässä tyhjäksi uhoksi päinvastoin eun menoja jopa esitetään nostettavaksi suomi maksaa unionille nytkin vuodessa keskimäärin puoli miljardia enemmän kuin saa takaisin ja tämä uhkaa kasvaa entisestään

puhemies emme tietenkään aio puhutte hyvä edustaja komission esityksestä ette suomen kannasta tästä neuvottelut alkavat suomi tulee tekemään kaikkensa että tämä kohtuuton ja yliampuva esitys tulee laskemaan ja se tulee laskemaan koska moni muu jäsenmaa on tästä samaa mieltä meillä on odotettavissa noin vuoden prosessi vähintään vuoden neuvotteluprosessi joka tulee todennäköisesti menemään seuraavalle vaalikaudelle asti sekä eurovaalikaudelle että suomen vaalikaudelle ja me tulemme kulkemaan pitkän tien ennen sitä lopullista tulosta joka on jotain aivan muuta kuin tämä täysin väärällä kiertoradalla kulkeva komission esitys jonka kanssa meillä ei todellakaan ole mitään tekemistä vaan me tuomme julki omat

huomioitu siinä hallitus on siis jo käytännössä hyväksynyt tämän jäsenmaksujen kasvattamisen ja nyt eurooppaministeri puhuu muuta kaikissa muissa nettomaksajamaissa valtiojohto on tyrmännyt korotuksen aikooko suomi nyt jäädä yksinään ojentelemaan setelipinoja brysseliin pääministeri sipilä tehän edustatte puoluetta joka ainakin omien sanojensa mukaan ajaa maatalouden asiaa oletteko ehkä huomannut että eu aikoo tässä esityksessään leikata maataloustukia jopa viisi prosenttia keskustako nyt levittää kätensä ja antautuu tämän edessä maatalouden kannattavuus on ennestäänkin heikko ja tukibyrokratia raskas tuottajahinnoilla ei kannata tuottaa tiloja lopetetaan ja nuoret eivät lähde alalle tämä on vakava riski jo maamme huoltovarmuuden kannalta kysynkin miten hallitus aikoo turvata näiden leikkausten paineessa suomen maatalouden ja ruuantuotannon keskeisen osan suomen huoltovarmuutta

arvoisa puhemies tässä oli kyllä nyt edustaja mäkelällä aikamoinen ristiriita näitten kahden puheenvuoron välillä jos ei mistään leikattaisi niin kyllä tuo tuo nousisi sinne yhteen pilkku kahteen bktsta eli eli kumpaa mieltä te nyt olette että pitää pitää alentaa sitä tasoa vai vai korottaa korottaa maksuja ja saantoja me olemme me olemme sitä mieltä että tämä budjetin kokonaistaso on liian korkea kuten ministeri terho tuossa kuvasi mutta budjetissa on paljon hyvääkin sinne on mennyt hyvin suomen tavoitteet siitä että puolustusyhteistyötä kehitetään siihen varataan rahoja

joita suomi on pystynyt hyvin hyvin hyödyntämään lopullinen suomen nettomaksu riippuu sitten siitä kuinka hyvät saannot me esimerkiksi maatalouspolitiikasta ja koheesiopolitiikasta tulemme saamaan

eu ehdottaa että sen budjetti tulee kasvamaan tulevina vuosina vaikka britannia onkin eroamassa unionista suomen eu maksu tulee kasvamaan jos komission esitykset menevät läpi jäsenmaiden käsittelyssä eurooppaministeri terho on kuitenkin sanonut että komission esitys on kokonaistason osalta yksiselitteisesti suomen kantojen ja tavoitteiden vastainen samaan aikaan pääministeri sipilä on todennut että suomen suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu minulle on syntynyt vähän vähän sekava kuva hallituksen eu linjasta ja sen takia kysyn pääministeriltä miten suomi voi samaan aikaan sekä vaatia nettomaksuosuuden alentamista että toivoa lisää rahaa omiin hankkeisiinsa ja mikä on hallituksen virallinen linja eu budjetin suhteen tuleeko sitä kasvattaa vai
arvoisa puhemies kokonaistaso on liian korkea kuten sanoin ja kuten pääministeri sanoi ja tästä hallituksen linja on täysin kristallinkirkas sitä tullaan saamaan alaspäin koska monet nettomaksajamaat ovat tyytymättömiä tähän tasoon tämä on aivan normaali prosessi että komissio ensin ehdottaa jotain suorastaan kuvitteellisen korkeaa jälkeen se neuvotellaan alaspäin johonkin mikä on realistista mitä tulee suomen saanteihin tulevassa rahoituskehyksessä niin sitähän ei etukäteen määritellä silloin kun käydään läpi tätä prosessia siinä ei päätetä mitä mikäkin maa tulee saamaan vaan se tapahtuu sitten maakohtaisesti eri ohjelmien kautta joten on mahdotonta etukäteen tarkalleen sanoa mikä on minkäkin maan nettomaksajuus

puhemies sininen tulevaisuus on eu kriittinen puolue hyvä että me olemme hallituksessa tästä neuvottelemassa koska eräs toinen puolue tässä ei näköjään edes huomannut että neuvottelut ylipäätään alkaneet vaan luulevat että tämä oli jo tässä mutta niin kuin ministeri terho kertoi tämä on komission esitys ja nyt alkavat pitkät neuvottelut joissa pitää puolustaa suomen kansallista etua ja uskon että sen hallitus myös tekee meidän verrokkimaamme kuten ruotsi hollanti ovat tyrmänneet tämän esityksen ruotsin talousministeri magdalena andersson kutsui ehdotusta ruotsin kannalta kohtuuttomaksi ja näin voi sanoa myös suomen kannalta sen verran pitkä prosessi tästä ilmeisesti tulee että kyllä sininen tulevaisuus tulee tästä tekemään vielä eduskuntavaaliteeman että tällaiseen ei suomalaisten veronmaksajien rahoja laiteta mutta tämä hallitus pohjaa hallitusohjelmaan joka on hyvä

arvoisa puhemies tässä vaiheessa voidaan tehdä alustavia arvioita ja jos tämä kuvitteellinen esitys kuten olen korostanut moneen kertaan menisi läpi se tarkoittaisi miljardiluokan maksujen kasvua suomelle tulevalla seitsemänvuotiskaudella kuitenkin lähdemme tietenkin neuvotteluissa siitä että mitään tämäntapaistakaan ei tule tapahtumaan vaan pyrimme huomattavasti matalampaan matalampaan kustannustasoon koko eun laajuisesti tässä tulemme saamaan vahvaa tukea niiltä nettomaksajamailta jotka ovat tyytymättömiä tähän komission esitykseen odotettavissa on tosiaan pitkä prosessi jossa tullaan käymään keskustelua nettomaksajamaiden ja nettosaajamaiden välillä koska ne maat jotka taas ovat saajapuolella saattavat suhtautua huomattavan paljon myönteisemmin tähän komission esitykseen suomi tulee voimakkaasti puolustamaan kansallista etuaan samanmielisten jäsenmaiden kanssa joita riittää paljon tässä ei minkäänlainen antautumismieliala tule kyseeseen vaan me olemme vasta pitkän prosessin alussa ja sitä tullaan viemään päättäväisesti eteenpäin

arvoisa rouva puhemies todellakin tuo suomen lisälasku on jopa noin kaksisataa miljoonaa per vuosi eli miljardiluokkaa niin kuin niin kuin täällä ministeri terho totesi budjetissa olisi varmasti monenlaisia erilaisia säästökohteita mutta tällä hetkellä näyttää siltä että niitä ei ole kovinkaan etsitty myöskin tehostamisen paikkaa olisi eun tilintarkastustuomioistuin näyttää aina vuosi toisensa perään punaista sen suhteen miten miten on käytetty näitä eun yhteisiä varoja millä tavalla nyt suomi tässä tilanteessa varmistaa että nämä leikkaukset jotka on osoitettu nimenomaan meille tärkeisiin kohteisiin maatalouteen ja myöskin aluetukirahoihin eivät vakavalla tavalla vaaranna suomalaisen maatalouden tulevaisuutta millä tavalla huolehditaan myöskin siitä että meille tärkeät muun muassa itä ja pohjois suomen harvaan asuttujen

pystytään tulevaisuudessa huomioimaan ja varmistamaan onko meillä ylipäätänsä tällä hetkellä hallituksella selkeää prioriteettilistaa millä me lähdemme puolustamaan näitä omia etujamme näissä vaikeissa neuvotteluissa
arvoisa puhemies ensinnäkin tästä ensikommentista stt uutisoi pääministeri sipilä eu komission budjettiesitys on suomen suomen tavoittelemaa korkeammalla tasolla ei meillä mitään ristiriitaa tässä kysymyksessä ole mutta tähän maatalous ja koheesiorahoitukseen silloin kun komissaari oettinger vieraili täällä teimme selkeän selkeän prioriteetin suomen tarpeista ja ja siellä prioriteetissa mainitaan se maatalous ja mainitaan koheesio ja nimenomaan harvan asutuksen kriteerin kriteerin pitäminen pitäminen koheesiopolitiikassa nämä ovat meidän prioriteettimme ja lopulta tämä

tulee riippumaan siitä kuinka hyvin onnistumme näitten tavoitteiden läpiviennissä siihen työmme nyt keskittyy tästä eteenpäin mitä tulee tähän aikatauluun niin eurooppa neuvoston kokouksessa oli varsin suurta epäilyä sen suhteen että tämän eu parlamentin aikana saataisiin tämä budjetti vietyä läpi se se kyllä menee suomen puheenjohtajakaudelle
arvoisa puhemies tämän budjetin käsittely aivan varmasti vie aikaa ja aivan kuten pääministeri ounasteli saattaa käydä niin että suomi eun puheenjohtajana vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on ratkaisemassa tätä isoa yhteistä kysymystä eun budjetista ja sen vuoksi näilläkin kannanotoilla joita te arvoisat ministerit otatte saattaa olla merkitystä oleellista ei ole syynätä jokaista senttiä jonka suomi eulle maksaa ja sieltä saa vaan oleellista on se millaisen budjetin me teemme euroopalle

me olemme nyt tässä valmistelemassa puhemies totta kai on tärkeätä myös huolehtia siitä että liian suurta taakkaa ei suomikaan kanna ja tässä budjettiesityksessä oli mielenkiintoisena kohtana eun omien varojen järjestelmän kehittäminen muun muassa yhteinen yhteisöveropohja joka myös hillitsisi verokilpailua miten te suhtaudutte tähän pääministeri sipilä

hyviä kokemuksia pienten ja keskisuurten yritysten yritysten rahoittamisessa myöskin saimme tänne haluamamme elementin eli tämän ehdollisuuden eli silloin kun oikeusvaltioperiaatetta loukataan niin se se voi vaikuttaa sitten koheesiorahoitukseen tämä oli tärkeä elementti myöskin koulutukseen tuotekehitykseen tutkimukseen ja niin kuin totesitte myöskin puolustukseen on varattu budjetissa rahoja paljon on asioita jotka ovat menneet suomen tahtomaan suuntaan mutta sitten suomelle on kyllä vaikeampi osuus tämä tämä omien varojen osuus eli käytännössä

aivan viimeisiä puheenvuoroja lukuun ottamatta täytyy kyllä ihmetellä tätä keskustelua eikö nyt olennaista tässä asiassa ole se mitä asioita yhdessä tekemällä me kaikki maat ja eurooppalaiset ihmiset saamme lisäarvoa että jos me kehitämme eurooppalaista puolustusta yhdessä jos me pystymme paremmin valvomaan ulkorajojamme ja tukemaan sitä kautta sisäistä turvallisuutta jos me edistämme erasmus ohjelmaa ja sitä kautta lisäämme meidän nuorten mahdollisuuksia

on se että samassa puheenvuorossa todetaan että tämä on liian kallis ratkaisu ja ollaan huolissaan siitä että maatalouteen ei tule riittävästi rahaa kun maatalous on suurin asia jonka suomi saa sieltä rahoituksesta eikö olennaista ole nyt se että me katsomme emme vain kokonaistasoa vaan sitä mikä on meidän maksuosuus ja mikä on meidän saantomme

arvoisa puhemies totta kai budjettia tulee arvioida myös sen käytännöllisen puolen kautta kokonaistaso on se mikä kaikkein ensimmäisenä nyt pistää silmään tässä komission ehdotuksessa poikkeavana suomen kannoista ja tavoitteista sitten kuten tässä olemme jo todenneet tässä budjetissa on myös lupaavia uusia painotuksia mainitsemiinne asioihin kuten puolustukseen ja myös tutkimukseen opiskelijavaihtoon ja muuhun yhteistyöhön tällä saralla mitkä ovat aivan näitä eun ydinasioita miksi ylipäänsä euhun jäsenmaat haluavat kuulua eun kehittämisessä on tietenkin tärkeää se että jäsenmaat kokevat saavansa vastinetta rahoilleen tämä on se keskustelu mihin viime kädessä aina palataan kun veronmaksajien taskulla käydään veronmaksajien pitää saada vastinetta rahoilleen eu tuottaa sitä suomen näkemysten mukaan näiltä painotuksilta mitkä toin esiin mutta tämä kokonaistaso on liian korkea ja se ei ole suomalaisen veronmaksajan etu ja tämä tullaan hoitamaan kuntoon

arvoisa rouva puhemies kansalliset valtiot saavat lisää päätäntävaltaa uuden cap uudistuksen myötä tämä saattaa helpottaa rahoituskehyksessä huomaan että ministeri leppä ei ole paikalla mutta minusta on ensiarvoisen tärkeää että hän on vienyt sitä viestiä että maatalous tulee säilyttää kaikkialla vienyt sitä viestiä että meille tuotantoon sidotut tuet ovat tärkeitä ja vienyt suomen esimerkkiä esimerkkinä muille siitä miten voimme tätä

mitä on tehty temin puolella koheesiorahojen järkevämmän käytön edistämiseksi siellä jos jossain täytyy myös byrokratiaa karsia

arvoisa rouva puhemies olen koheesiorahoituksen tiimoilta tavannut tällä hetkellä viisi eri komissaaria ja lukuisia kollegoitani ympäri eurooppaa on ollut erittäin hienoa huomata se että kaikilla on ollut verrattain paljon sama linja koheesiorahoituksen tulee jatkua kaikilla alueilla mutta meidän tulee koheesiorahoitusta kehittää enemmän meidän kilpailukykymme parantamiseen eli eurooppalaisen kilpailukyvyn osaamisen parantamiseen suhteessa usahan suhteessa aasiaan me tiedämme hyvin että suomessa koheesiorahoitusta on käytetty erittäin hyvin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja sitä kautta sen hyväksyntä on suomessa erittäin korkealla tasolla kaikkinensa koheesiorahoitus kuitenkin tarvitsee omanlaisensa reformin hyväksyttävyyden saamiseksi ja siinä byrokratialla on hyvin keskeinen osa useat hankkeitten vetäjät kokevat että rahoituksen saaminen on liian byrokraattista ja jättävät sen takia sen käyttämättä eli reformi koheesiorahoitukseen ja sitä kautta tehokkuutta siihen rahan käyttämiseen
koska puhemiesneuvosto on juuri päättänyt että ensi viikolla käydään tästä aiheesta ajankohtaiskeskustelu tässä salissa niin otetaan enää yksi kysymys

arvoisa puhemies olemme eussa alkaneet viime vuosina nähdä yhä itsevaltaisempia maita tai koko ajan itsevaltaisempaan suuntaan meneviä maita unkari ja puola näistä maista nämä maat hiljentävät omaa mediaansa kaventavat sananvapautta oikeuslaitoksen kansalaisjärjestöjen vapaudet ovat todella huonolla tolalla on käyty paljon keskustelua siitä kun eun sisällä alkaa olemaan itsevaltaisempia maita kuinka heihin tulisi vaikuttaa ja budjetti on yksi iso kysymys tässä asiassa yhtenä vaihtoehtona on tuotu juuri tämä koheesiorahoitus ja siihen vaikuttamisen keinot

arvoisa suomen hallitus mitkä ovat teidän keinovalikoimanne tässä asiassa onko esimerkiksi koheesiorahoituksen vähentäminen niiden maiden suhteen jotka eivät noudata demokraattisia ja eurooppalaisia periaatteita suomen kannan
arvoisa puhemies tässä komission ehdotuksessa on lause jossa sanotaan että komissio tulee ehdottamaan erillistä asetusta jolla eu varojen vastaanottamisen ja käytön sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen välille luotaisiin ehdollisuutta tällä pyritään varmistamaan kaikkien jäsenvalti oiden sitoutuminen eun perusarvojen noudattamiseen erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen tätä olemme suomena myöskin kannattaneet eri yhteyksissä ja eri keskusteluissa ja myöskin valmistavissa keskusteluissa tämä oli viestimme myöskin komissaari oettinge rille

seuraava kysymys siirrymme hetkeksi aikaa sosiaali ja terveydenhuoltouudistukseen vihreä eduskuntaryhmä edustaja aalto
arvoisa arvoisa rouva puhemies neuvolajärjestelmä on suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän kruununjalokivi neuvola on paikka jossa kaikki perheet kohtaavat kokeneen ja luotettavan tuen palkkaan koulutukseen tai elämäntilanteeseen katsomatta tämä on maailmankuulun neuvolajärjestelmämme ydin neuvola on paikka jossa jokainen suomalainen kaikki meistä ja saa hyvän alun elämään neuvoloiden ansiosta lapset ovat mukana kansallisessa rokoteohjelmassa perheet saavat tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen lasten sairaudet ja vammat todetaan varhaisessa vaiheessa nyt hallitus aikoo kuitenkin sote uudistuksen yhteydessä yksityistää neuvolat osittain tuomalla ne asiakassetelin piiriin yksityiset yritykset ryhtyisivät siis tarjoamaan äitiys ja neuvolapalveluita lapsiasiavaltuutettu ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat järkyttyneitä

arvoisa puhemies edustaja aallon arvioon neuvoloiden merkityksestä on varmasti meidän kaikkien helppo yhtyä se on suomalaisen lapsipolitiikan kulmakivi ja suoranainen menestystarina siksi siihen liittyviä uudistuksia pitää tehdä varoen mutta samalla pitää huolta siitä että neuvolat pysyvät kiinni ajassa ja vanhemmuuden tuessa ja lapsen kasvun ja kehityksen tuessa tehtäviensä ja ajan tasalla suomalaiset terveydenhoitajat tekevät joka päivä hienoa työtä valinnanvapauslaissa neuvolat eivät kuulu asiakassetelipalvelujen piiriin pakollisena ne ovat maakunnan harkinnanvaraisia palveluita ja jos edustaja aalto tutustutte tuohon valinnanvapauslakiin ja vaikutusarvioihin hallitus itsekin arvioi omissa teksteissään hallituksen esityksissä että on hyvin epätodennäköistä että tämä olisi palvelu johon maakunnat kohdistaisivat asiakasseteliä siksi toivon että tällä kysymyksellä ei turhaan peloteltaisi tiedossani ei arvoisa puhemies ole yhtään maakuntaa joka olisi suunnittelemassa tätä vapaaehtoista asiakasseteliä ja valinnan mahdollisuutta neuvoloihin
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies jos asia on kuten ministeri saarikko toi esiin niin minkä takia te ette rajaa asiakasseteliä pois neuvolapalveluista kuten kouluterveydenhuollon osalta on tehty te voitte tämän tehdä miksi ette näin toimi soten vaikutuksista ihmisten arkeen ja elämään ei ole kenelläkään tietoa neuvolat ovat vain yksi esimerkki tästä neuvolamuutos vaatisi sosiaali ja terveysvaliokunnan perusteellisen käsittelyn sen suuren merkityksen vuoksi mutta käsittelyn kaoottinen toistan kaoottinen aikataulu estää tämän koko soten käsittelyn aikataulu on hyvin käsittämätön kuten koko oppositio yhteisessä tiedotteessaan toi esiin valmistelu on hätäistä asiantuntijoita ei kuulla eikä kuunnella

arvoisa puhemies hallitus on tuonut esitykset eduskuntaan itse asiassa valtaosan tähän maakunta sote uudistukseen liittyvistä laeista jo yli vuosi sitten valinnanvapauslaki oli valtioneuvostossa maaliskuun alkupuolella siitä eteenpäin on eduskunnan käsissä se halu ja tapa jolla esitystä täällä käsitellään sen tiedän että ministeriön virkamiehet tekevät yötä päivää työtä tukeakseen valiokunnan työtä asiantuntemuksellaan ja vastatakseen valiokunnan kysymyksiin tuolle työlle annan suuren kiitoksen ja arvon tässä kyllä laajan ja vaativan kokonaisuuden käsittelyssä

valiokunnan jäsenenä tiedän että neuvolapalveluita ruodittiin läpi ja itse asiassa juuri siitä johtuen tiedän että tässä esityksessä joka nyt eduskuntaan tuotiin neuvolapalveluiden asema on toinen se on nyt asiakassetelin piirissä harkinnanvaraisena ja omienkin vaikutusarvioiden mukaisesti sitä ei tulla asiakassetelipalveluissa juurikaan hyödyntämään

arvoisa puhemies turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat merkityksellisiä tekijöitä hyvinvoinnin kannalta nämä korostuvat erityisesti vammaisten tai ikäihmisten palveluissa ja hoiva asumisessa sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien muutosten odotetaan tuovan parannusta vammaisten ja muiden paljon palveluita tarvitsevien ryhmien tilanteeseen henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien käyttöönoton kautta niiden avulla on mahdollisuus lisätä henkilön itsemääräämisoikeutta ja vapautta tämä merkittävä järjestämistavan muutos on yksi niistä sote uudistuksen helmistä jotka parantavat erityisryhmien ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asemaa järjestelmässä siinä ihminen pääsee keskiöön ja voi hankkia palvelut omien tarpeidensa perusteella tämä on erinomainen askel kohti asiakaslähtöisempiä palveluita kysynkin ministeri saarikko voidaanko tulevassa sote ja maakuntauudistuksessa turvata vammaisten ja vanhusten hoiva asumisen jatkuvuus ilman kilpailutusten nykytilanteessa tuomaa epävarmuutta
arvoisa puhemies euhun alun perin pohjautuvan kansallisen lainsäädäntömme osa kilpailuttaa palvelut kun niiden euromääräinen summa ylittää tietyn rajan on ollut asia joka on puhututtanut eduskuntaa pitkin kautta se on ollut minusta perusteltua koska me tiedämme että kilpailutuksen mahdollisuutta ja hankintalakia ei ole käytetty parhaalla mahdollisella tavalla niillä vastuutahoilla jotka nyt palveluita järjestävät eli käytännössä esimerkiksi kunnissa sinällään kilpailuttamisessa ja hankintalaissa itsessään ei ole automaattisesti mitään pahaa mutta ehdottomasti yhdyn edustajan arvioon siitä että valinnanvapauslain mukana tuleva mahdollisuus palveluiden järjestämiseen työkaluna henkilökohtainen budjetti tai asiakasseteli vahvistaa enemmän palveluiden käyttäjän esimerkiksi juuri vammaisen ihmisen ja hänen läheistensä yhdessä tekemää valintaa siitä kuka tuottaa ne palvelut joihin henkilön katsotaan olevan oikeutettu ja kyllä se mahdollistaa myös pitkäaikaisemmat ja täten laadukkaammat hoitosuhteet

arvoisa puhemies kyllä tämä on nyt vastuun pakoilua laki antaa mahdollisuuden neuvoloiden siirtämiseen markkinoille itse asiassa kun luen sitä pykälää mihin neuvolat yhtenä on listattu kyllä se pykälä on sellainen sulle mulle pykälä siinä näkyy poliittinen kauppa ja siellä ovat myöskin neuvolat täytyy sanoa että esimerkiksi imetyksen vaikeudet vanhempien jaksaminen ja huolet lapsen kehityksestä on parasta ottaa vakavasti sillä hetkellä kun ne tulevat silloin tarvitaan lisäkäyntejä poiketen neuvolan normikäyntijärjestyksestä

pitäisi aina anoa näitä lisäkäyntejä koska asiakasseteli on määritetty vain tietyille palveluille jaksaako se baby bluesissa oleva vanhempi anoa lisäkäyntejä neuvolaan tarvitessaan apua ei jaksa miten ihmeessä tähän on päädytty kysyn vain ministeri saarikko miksi neuvolat on asetettu markkinoiden
arvoisa puhemies avaan ehkä laajemmin valinnanvapauslain pohjaa kun nyt viittaatte yksittäiseen palvelumuotoon on totta että neuvoloista todetaan asiakassetelipalveluissa sellaisten palveluiden piirissä joita on pitkä lista joita maakunta halutessaan harkinnanvaraisesti voi

me ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen vasemmistoliiton edustajaryhmän kysymyksen edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies eilen helsingin sanomissa valtion nimetön virkamies kirjoitti yksityisten firmojen aggressiivisesta lobbaamisesta työllisyyspalveluiden yksityistämiseksi hallitus haluaa viedä työllisyyspalvelut markkinoille entistä laajemmin vaikka tutkimusnäyttö ei tue käsitystä yksityisten palveluiden paremmuudesta

hallitus enää edes itse usko omaan maakuntauudistukseensa kun yksityistämistä nyt kiirehditään erillisellä kiireellisellä lakiesityksellä onko työllisyyspalveluiden yksityistäminen niin tärkeä tavoite että se pitää tuoda kiireellisellä uudistuksesta erillisellä lakiesityksellä eduskuntaan

arvoisa rouva puhemies tosiaan se kasvupalveluitten ensimmäinen he hallituksen esitys oli täällä eduskunnassa ministeri lintilän esittämänä ja myös minä olin siinä keskustelussa mukana sen keskustelun yhteydessä täällä perättiin näitä sisältölakeja ja rahoituslakeja jotta voidaan käydä asiallinen keskustelu no nyt sitten kun tuodaan lisää tätä tavaraa tänne kiireellisenä niin se onkin huono asia toinen kysymys tässä on tämä yksityistämisen peikko ei hallitus ole tässä ajamassa puupäisesti mitään yksityistämistä vaan sitä että palvelut työttömille paranevat siellä on yksityistämistä siellä on julkista palvelua ja kolmatta sektoria ja näitten yhteisvaikutuksesta syntyy se kasvupalvelun koko idea se että työtön saa parasta mahdollista palvelua jatkossa

arvoisa puhemies hallituksen omasta kasvupalvelulakiesityksestä ei löydy perusteita työllisyyspalveluiden yksityistämiselle esityksessä todetaan että työvoimapalveluiden ulkoistaminen ei yleensä näytä johtavan toivottuihin toivottuihin tehokkuushyötyihin todellinen ongelma työllisyyspalveluissa ovat alimitoitetut resurssit ja työttömiä kyykyttävät järjestelmät joita hallitus ei ole korjaamassa sen sijaan odotettavissa on leikkauksia työllisyydenhoitoon kun palvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi sillä sote menot kasvavat hallituksen uudistuksen seurauksena ja vievät maakuntien rahat arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies tämä on kyllä melkoista synkkää pelottelua mitä vasemmistoliitto harrastaa liittyen työttömien palveluihin tässä nimenomaan haetaan sitä tehokkuutta jos joku on sitä mieltä että työvoimapalvelut tällä hetkellä toimivat täydellisesti niin fine voi olla sitä mieltä

menevät nopeammin eteenpäin jotta työtön jatkossa hyötyisi

puhemies silloin kun tässä salissa peräänkuulutettiin niitä sisältölakeja niin peräänkuulutettiin nimenomaan yritys ja työvoimapalvelulakia joka on se sisältö mihin tuo kasvupalvelulaki luo raamin sekä rahoituslakia joka puuttuu kokonaan ja se iso ongelma tässä kokonaisuudessa on että sote paketti meillä alkaa olla koko lailla kasassa vaikka ei sekään vielä kokonaisuutenansa mutta kasvupalvelupuoli joka muutenkin on jäänyt vähemmälle on täysin hajallaan nyt me teemme kovalla kiireellä pilotteja ja kasvupalvelulain mutta meillä ei ole hajuakaan siitä mitä tuleman pitää rahoituksen kannustavuuden suhteen mitä tulee tapahtumaan julkisten työvoima ja ja yrityspalveluiden puolella ja tämä on se iso huoli yksityiset palvelut voivat hyvin täydentää julkisia työvoimapalveluja mutta kysyisin onko ministeri tietoinen että silloin kun me yksityiseltä puolelta haemme tulosta niin meillä on esimerkiksi syntymässä tilanteita joissa kotouttamisessa maksetaan siitä että asiakas pääsee mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies kyllä edustaja filatovilta ihan asiallinen puheenvuoro nimenomaan kyllä kyllä kyllä kasvupalvelulaki on valtava paketti ja siitä keskusteltiin että millä lailla se tänne tuodaan se on nyt päätetty tuoda kolmessa osassa ensin tulivat nämä ministeri lintilän esittelemät sitten sieltä on tulossa todella rahoituslaki sisältölait tässä kuussa on se lupaus ja tiedän että se on haastava se on haastava että näin käy ja ymmärrän täysin että keskustelu siitä kokonaisuudesta on erinomaisen vaikeaa jos ei ole tietoa siitä mitä se sisällään pitää siksi hallitus näitä kiirehtii tänne täällä on muun muassa sote joka vie valtavasti energiaa ja aikaa perustuslakivaliokunnassa joten näitten kaikkien yhteensovittamisessa on haasteita mutta hallitus tekee tässä ilman muuta parhaansa

puhemies on hienoa että työministeri nyt myöntää että työttömien palveluita ei suomessa ole riittävästi muistan kun joulukuussa käsittelimme täällä aktiivimallia olitteko koko hallitus sitä mieltä että työttömien palveluita kyllä riittää että kuka tahansa työtön missä päin tahansa suomea asuukin pystyy osoittamaan osallistumalla työttömien palveluihin että hän on aktiivinen no mitä nyt on tapahtunut

että kelan tilastot ovat osoittaneet että näitä palveluita on riittämättömästi eivätkö nämä selvitykset osoita että teidän pitäisi kerta kaikkiaan perua tämä työttömien aktiivimalli joka pelkästään kurittaa ja rankaisee ihmisiä jotka

arvoisa rouva puhemies ei tämä sitä osoita että aktiivimalli pitäisi perua vaan se osoittaa sen että me teemme sitä työtä mitä eduskunta on meiltä edellyttänyt me olemme päättäneet lisätä lisäresursointia lupausten mukaan me kysyimme alueilta että mitä te tarvitsette sieltä tuli vastaus ja siihen täysimääräisesti on vastattu ja sinne on luvattu lisää resursointia se tarkoittaa sitä että siellä on enemmän tekeviä käsiä vastaamaan siihen haasteeseen joka tässä on kyllä me olemme tunnistaneet tämän haasteen ja myönnän että

aktiivimallin ja näitten kolmen kuukauden välein tapahtuvien haastattelujen takia sinne on tarve tullut ja lisää resursseja täytyy olla jotta niitä palveluja ihmisille on tarjota

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä

puhemies hyvät edustajat käsillä on vakava kysymys koskien niin ihmisarvoa itsemääräämisoikeutta hyvää hoitoa kuin arvokasta kansalaisaloite ehdottaa lainvalmistelutoimenpiteisiin ryhtymistä eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi suomessa tässä aloitteessa esitetään kriteerejä joiden toteutuessa eutanasia tulisi sallia tilanteissa joissa parantumattomasti kuolemansairaan potilaan hoito ei riitä lieventämään hänen sietämättömiä kärsimyksiään ja oikeustoimikelpoinen aikuinen aikuinen potilas esittää harkitun ja vapaaehtoisen pyynnön eutanasiasta kansalaisaloitteessa korostetaan myös erittäin hyvin korkeatasoista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa sekä riittävää saatavuutta hoidolle koko suomessa arvoisa puhemies eutanasialla tarkoitetaan yleensä lääkärin myötävaikutuksella tapahtuvaa kuolemaan johtavaa parantumatonta sairautta sairastavan potilaan kuoleman jouduttamista hänen oman tahtonsa mukaisesti valiokunnassa on kuultu hyvin erilaisia näkemyksiä siitä mitä seurauksia eutanasian hyväksymisellä olisi yhteistä näkemyksille on ollut että potilaan tahto tulee ottaa hoidossa huomioon on kuitenkin selvää että eutanasia on laajasti myös arvokysymys ja siksi kannat myös vaihtelevat hyvinkin paljon kantojen vaihtelusta tässä vakavassa kysymyksessä kertovat myös erilaiset tutkimukset nimittäin joitakin esimerkkejä valiokunta on halunnut tuoda myös eduskunnan keskusteltavaksi ensinnäkin eri mielipidetutkimuksissa eutanasian kannatus on kansalaisten keskuudessa laajaa lääkärikunnasta taas lähes puolet näyttäisi kannattavan eutanasian sallimista mutta kuolevia potilaita hoitavien lääkärien keskuudessa kannatus on selkeästi eutanasiassa vähäisempää valiokunta toteaakin että eutanasiaa hyväksyvään suuntaan mutta toisaalta saattohoitoon osallistuvien kohdalla kannatus on ollut selvästi muita vähäisempää selvitykset ovat olleet kuitenkin suppeita eikä niistä luotettavasti voi vetää tarkkoja johtopäätöksiä valiokunta kävi läpi myös nykyisen lainsäädännön rikosoikeudellisia ongelmia suomessa avustaminen itsemurhan tekemisessä ei lähtökohtaisesti ole rangaistava teko rikoslain soveltamisessa voi kuitenkin olla ongelmia rajan vetämisessä rangaistavan pyynnöstä surmaamisen ja itsemurhassa avustamisen välillä

henkilöstön ammattieettiset velvollisuudet ja hyväksyttävä lääkintäkäytäntö vaikuttavat tosiasiallisesti rajanvetoon

arvoisa puhemies valiokunnassa on ohella palliatiivisen hoidon toteutumista saatujen selvitysten mukaan tämä hoito on suomessa puutteellista hoidon yhdenvertaisuutta ja laatua tukemaan on toki annettu aivan tuoreet vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista olevat palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suositukset mutta tästä huolimatta valitettavasti saadut selvitykset kertovat että hoitajien ja lääkärien tiedoissa on puutteita erityisesti kuolevan potilaan kohtaamisessa sekä kivun ja muiden oireiden hoidossa mikä toki korostaa myös koulutuksen merkitystä hoidon laadun parantamisessa nämä ovat kuitenkin vakavia viestejä siitä että ihmisellä olisi mahdollisuus myös

valiokunta pitää tärkeänä että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa toteutetaan koko maassa laadukkaasti ja sitä koskevaa sääntelyä parannetaan hyvän hoidon toteuttamiseksi arvoisa puhemies kansalaisaloitteen herättämää keskustelua tarvitaan tarvitaan huolellista eettistä arviointia ja jatkoselvitystä muun muassa liittyen

perusoikeuksiin rikoslainsäädäntöön ja terveydenhuollon henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin kysymys siitä tarvitaanko uutta sääntelyä tai muita toimenpiteitä parantumattomasti sairaan potilaan hyvän hoidon ja itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi elämän loppuvaiheessa jää vielä tässä valiokunnan työssä auki sitä valiokunta perustelee sillä että nämä saadut selvitykset ovat

ja kansalaisaloitteen henkeen saadaan sellainen varmuus jonka pohjalta voidaan edetä näin valiokunnan näkemyksen mukaan kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve tulee arvioida kun nämä mainitut selvitykset on tehty valiokunnan päätösehdotus tämän kansalaisaloitteen käsittelyssä on se että valiokunta teknisesti hylkää kansalaisaloitteen mutta huomauttaa että sen tosiasiallisessa hengessä on tehty yksimielinen lausuma joka näkyy sieltä valiokunnan mietinnöstä lausumassa tuetaan siis sitä että perustetaan laajapohjainen asiantuntijaryhmä jonka tehtävänä hyvää hoitoa ja saattohoitoa sekä eutanasiaa koskevat sääntelytarpeet tältä osin myös valiokunta yhtyy siihen että selvitetään sekä eutanasiaa että koko kuolevan ihmisen hoitoa koskevat sääntelytarpeet tämä esitys on yksimielinen ja tämä laajapohjainen asiantuntijaryhmä tulee tekemään sitten ehdotukset

edustaja räsänen

kiitän valiokuntaa perusteellisesta kansa laisaloitteen käsittelystä joka on päätynyt esitykseen tämän aloitteen hylkäämisestä ja ehdotukseen asiantuntijatyöryhmän perustamisesta pidän pidän tätä oikeana ja ja rakentavana linjana ilmoitan myös jo tässä vaiheessa että en kannata tuota pöydille jaettua edustaja heinosen nimissä kulkevaa lausumaehdotusta jossa edellytettäisiin että valtioneuvosto ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi mutta hyvä että tuo valiokunnan mietintö on yksimielinen ja uskon että todellakin ihan vakaasta harkinnasta ja asiantuntijoiden kuulemisen pohjalta siihen on päädytty tuossa mietinnössä nostetaan esiin se minkä puheenjohtajakin täällä nosti esiin että saattohoidon taso ei kaikkialla ole sitä mitä sen tulisi olla ja valitettavasti se taso vaihtelee tästä ei kuitenkaan tule tehdä sitä johtopäätöstä että eutanasia olisi oikea ratkaisu näihin elämän loppuvaiheen ongelmiin olisi aika merkillistä jos meillä säädettäisiin eutanasialaki ja samalla oltaisiin ilman saattohoitolakia ilman lainsäädäntöä joka oikeuttaa hyvään saattohoitoon viime vuoden alussa tehtiin kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille ja näistä asiantuntijoista yli seitsemänkymmentä prosenttia toivoi saattohoitolakia ja toivon että tämä viesti otetaan siellä asiantuntijaryhmässä vakavasti saattohoidossa kipu ei ole yllättävää kyllä se keskeisin ongelma ja itse asiassa keinot sen hallintaan ovat olemassa kunhan niitä vain käytetään ja osataan käyttää suomessa on vain pieni joukko erityisen vaikeahoitoisista oireista kärsiviä kuolevia potilaita ja he voivat saada niin sanottua palliatiivista sedaatiota joka ei tarkoita eutanasiaa tässä palliatiivisessa sedaatiossa tajunnan tasoa lasketaan lääkkeellisesti oireiden hallinnan edellyttämässä määrin joko jaksottaisesti tai sitten yhtäjaksoisesti ihan siellä elämän viime vaiheissa suomessa noin sata henkilöä vuodessa saa palliatiivista sedaatiota sillä voidaan hoitaa tätä niin sanottua sietämätöntä kärsimystä ja se keino on olemassa sedaatiosta voidaan herättää ja tutkimusten mukaan se ei lyhennä edes sitä ihmisen odotettavissa olevaa elämänaikaa saattohoidon lähtökohtana on hyvä fyysisten oireiden hoitaminen kokonaisvaltainen ihmisen tarpeiden huomioon ottaminen ja vaikka kaikkia oireita ei olisi pystytty poistamaan monet pelot ovat hälvenneet ja kuoleman jouduttamisen toiveesta on luovuttu kun ihmisläheisessä saattohoidossa on koettu viimeisten päivienkin olevan elämisen arvoisia eutanasialaki merkitsisi sitä että yhteiskunnalle annettaisiin oikeus kajota yksilön henkeen ja tämä olisi kyllä radikaali muutos terveydenhuollon etiikkaan sen perusteita silloin horjutettaisiin täytyy muistaa että

sopimuksissa ei ole eutanasiaan oikeuttavia poikkeuksia esimerkiksi ykn ja euroopan ihmisoikeussopimuksissa lakiesitys eutanasian sallimiseksi merkitsisi sitä että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin lopettamaan valikoidusti potilaiden elämää ja kantamaan tästä

eutanasiassa ei käytetä niitä lääkkeitä joita saattohoidossa käytetään tämä on aika yleinen väärinkäsitys eikä puolestaan saattohoidossa käytetä niitä aineita joita esimerkiksi hollannissa eutanasiassa käytetään sen sijaan samoja aineita käytetään esimerkiksi yhdysvalloissa teloitustoimenpiteissä aivan samoja aineita

arvoisa puhemies vielä tähän kansalaisaloitteeseen palaan siinä rajattaisiin lääkäreiden omantunnonvapautta vielä enemmän kuin vaikkapa hollannissa koska kansalaisaloitteessa edellytettäisiin että lääkärillä olisi velvollisuus ohjata sitten potilas toiselle lääkärille jos itse ei hyväksy eutanasiaa lääkärinetiikan perusarvoja ovat elämän ja ihmisyyden kunnioittaminen terveyden edistäminen potilaan vahingoittamisen välttäminen ja velvollisuudesta lievittää kärsimystä ei voi johtaa velvollisuutta tai oikeutta surmata potilas lopettaa potilaan elämä maailman lääkäriliitto ja myös suomen lääkäriliitto näkevät että eutanasia on eettisesti kestämätön teko eikä sitä tule lailla velvoittaa kenenkään tehtäväksi eikä eikä myöskään sallia sitä me näemme että alankomaissa on toteutunut tuo niin sanottu kalteva pinta eutanasian levitessä yhä uusiin ja ja haavoittuvampiin ihmisryhmiin esimerkiksi lapsiin dementoituneisiin mielenterveysongelmaisiin ja niin edelleen tästähän ovat esimerkiksi vammaisjärjestöt suomessa olleet huolestuneita argumentointi yksilön itsemääräämisoikeudella ei ole kestävää kun edellytetään että arviointi ja päätös eutanasiasta on kuitenkin viime kädessä lääkäreillä ei ole mitään yksiselitteistä ja kiinteää määritelmää sietämättömälle kärsimykselle jota käytetään eutanasian perusteena

sijaan jolla kaikille taattaisiin yhdenvertainen hyvä palliatiivinen hoito ja ja saattohoito kun kansalaisaloitteessa on nostettu nämä kaksi asiaa esiin toisaalta tuo

ja sitten siellä myös vaaditaan arvoisa puhemies lopetan lopetan tähän kun siellä myös vaaditaan tätä hyvää saattohoitoa niin toivon että keskityttäisiin tähän mistä olemme kaikki hyvin yksimielisiä että saattohoitoa tulee kehittää
mennään nyt kuitenkin tätä meidän puhujalistaa jonkin aikaa saamani tiedon mukaan ministeri osallistuu kohtapuoliin ja silloin meillä on hyvä sitten käydä sitä debattia viimeistään silloin mutta nyt vielä jonkin aikaa tätä

arvoisa puhemies käsittelyssämme on

uskon että me kaikki jaamme saman tahtotilan ja toiveen että kaikki voisivat saada hyvän ja arvokkaan kuoleman kun sen aika on se ei kuitenkaan tarkoita sitä että se kautta koska tiedän että ihmisillä on erilaista tietoa ja erilaisia käsityksiä siitä mitä eutanasialla tarkoitetaan niin avaan tässä hieman sitä käsitettä eutanasialla tarkoitetaan lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla tämän toistuvasta vapaaehtoisesta oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä miksi eutanasiakeskustelu on noussut ajankohtaiseksi juuri nyt nykyisessä yhteiskunnassamme kuolema ei ei ole enää samalla tavalla läsnä kuin se on aikaisemmin ollut kun aikaisemmin suurin osa kuolemista tapahtui kotona nykyään ei kuolla enää perhepiirissä vaan kuollaan laitoksissa seitsemänkymmentä prosenttia kuolemista tapahtuu nykyisin laitoksissa kuoleminen on yhä enemmän siirretty laitosten vastuulle poissa silmistä poissa mielistä näin kärjistäen sanottuna ihminen on yhä enemmän lainsäädännön ja poliittisen ohjauksen piirissä maissa joissa ihmiset kuolevat perheensä ympäröiminä kuolema koetaan luonnollisena osana elämänkaarta ja niissä maissa ei edes käydä eutanasiakeskusteluita sille ei ole tarvetta kuoleman ajankohtaan on myös nykyään mahdollista vaikuttaa lääketieteen avulla esimerkiksi hoidon lopettamisen tai hoidon aloittamatta jättämisen kautta lääketieteellisiä ratkaisuja joilla on vaikutusta potilaan elinajan ennusteeseen tehdään joka päivä ympäri suomen sosiaali ja terveydenhuollossa kyse on tällöin nimenomaan siitä mikä on kullekin potilaalle paras mahdollinen hoito läheskään aina se ei ole tehokkain hoito vaan se on hoitoa jossa on huomioitava potilaan kokonaistilanne sairauden luonne ennuste ja potilaan tahtotila ratkaisut niissäkään eivät ole yksiselitteisiä ja helppoja mahdollisimman pitkälle punaisena lankana on aina potilaan oma toive jos hän itse kykenee päättämään tilastaan jos hän ei ole siinä kunnossa niin silloin keskustelua käydään omaisten ja läheisten kanssa lähtökohtana silloinkin on aina se hoito mikä on lääketieteellisestä ja eettisestä näkökulmasta perusteltu hoitolinja kärsimyksen kokemus on aina subjektiivinen kokemus sitä voidaan yrittää mitata erilaisilla mittareilla mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin subjektiivisesta jokaisen omasta kokemuksesta potilaan kärsimyksen lievittämiseen meillä on olemassa paljon hyviä keinoja kuten täällä edustaja räsäsenkin puheenvuorossa tuli esille hyvä palliatiivinen ja saattohoito on sitä missä huomioidaan ihminen kokonaisuutena se ei ole pelkkää lääkkeen antamista saattohoito on enemmän kuin pelkkää lääkkeiden ja kivun hoitoa yhteiskunnan etiikka on elämää säilyttävää euroopan ihmisoikeussopimuksen toisessa artiklassa sanotaan että jokaisen ihmisen elämää on suojattava laissa keneltäkään keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti euroopan neuvosto on tuominnut eutanasian suomen perustuslain seitsemäs pykälä määrittelee että jokaisella on oikeus elämään henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja kahdeskymmenestoinen pykälä puolestaan että julkisella vallalla on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen maailman lääkäriliitto euroopan lääkärien pysyvä komitea ja suomen lääkäriliitto tuomitsevat eutanasian epäeettisenä eutanasia on vastoin lääkärin etiikkaa ja keskeisiä arvoja kuten elämän ihmisyyttä eettisyyttä ammattitaitoa tuon tässä esille vielä muutamia näkökohtia eutanasiasta jotta voi miettiä myöskin sen moniulotteisuutta ensinnäkin eutanasian vaikutukset yhteiskuntaan tulisiko hyvän kuoleman normiksi avustettu kuolema kuinka kauan saa tehdä kuolemaa onko kuoleva potilas vähempiarvoinen kuin aktiivista hoitoa tarvitseva pitäisikö asiaa jouduttaa eutanasialla

sitten eutanasian vaikutukset luottamuksen syntymiseen lääkäriin voiko lääkäriin luottaa jos hän on niin sanottu kuoleman ammattilainen potilaan tulee aina voida luottaa lääkäriin ja yhteiskunnan tulee aina voida luottaa lääkäriin lääkärin tarveharkintaan perustuva valta voisi muuttua joksikin muuksi eutanasiassa on väärinkäyttömahdollisuudet esimerkiksi perintö ja taloudelliset syyt jotka voivat ajaa ajaa ihmisiä sen sen taustalle lääkäri ei voi olla tuomari jos tehdään virhearviointi virhe on korvaamaton kuka määrittelee kenen virhe oli ja kuka on vastuussa eutanasian vaikutukset potilaaseen miten on psykiatrisen potilaan ollessa kyseessä entä muistisairaan vanhuksen muun muassa hollannissa psykiatrinen sairaus ja dementia eivät ole este eutanasialle ja tapauksista onkin menossa useita oikeusjuttuja valtioneuvoston asetus vaativan palliatiivisen ja saattohoidon keskittämisestä tuli voimaan tämän vuoden alusta määritellään erikoissairaanhoidon työnjakoa se ei kuitenkaan vielä riitä tarvitaan koko suomen kattava saattohoito osaaminen jolloin ihmisellä on mahdollisuus kuolla arvokkaasti ja ilman kärsimystä arvoisa puhemies päätös saattohoidon hoitolinjasta pitää uskaltaa tehdä kun on sen aika kärsimystä on lievitettävä käytettävissä olevin keinoin ja vietävä hoitoa esimerkiksi palvelutaloihin ja hoivayksiköihin avunsaanti pitää varmistaa jokaisena päivänä kellon ympäri tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja sujuvia hoitopolkuja hoitoyksiköiden välillä tarvitaan henkilöstön kouluttamista lääketieteellistä osaamista vuorovaikutustaitoja siinä on nykyisillä kunnilla ja tulevilla sote alueilla vielä paljon tehtävää laadukas saattohoito tulee saada kaikkien suomalaisten ulottuville siinä vaiheessa kun kullakin on sen aika

ärade talman arvoisa puhemies kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta keräsi syksyllä kaksituhattakuusitoista runsaan viiden viikon aikana tarvittavat viisikymmentätuhatta nimeä ja sen jälkeen vielä kolmetoistatuhatta lisää ennen kuin nimien kerääminen päätettiin nyt aloite on läpikäynyt valiokuntakäsittelyn on syntynyt mietintö ja olisi vähitellen varsinaisten johtopäätöksien aika liian usein keskustelu eutanasiasta kompastuu siihen että ei pystytä pitämään erillään sitä mitä eutanasialla oikeasti tarkoitetaan ja halutaan ja sitä mitä ei tarkoiteta ja ei haluta eutanasian asettaminen vastakkain saattohoidon kanssa on eräs esimerkki virheellisestä tavasta lähestyä asiaa kysymyshän on sekä että asetelmasta ei joko tai tarvitsemme siis lakiin perustuvaa entistäkin parempaa saattohoitoa niille jotka elämänsä loppuvaiheessa haluavat parempaa saattohoitoa ja tarvitsemme oikeuden eutanasiaan niille joille saattohoito ei ole se vaihtoehto vaan eutanasia on se vaihtoehto näin toteutuisi aito mahdollisuus valita jos joku asia on henkilökohtainen ja yksilönvapauden piiriin kuuluva niin se on totta kai tapa kuolla tämän tärkeän kansalaisaloitteen taustalla on kasvanut tarve käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua aiheesta joka pitkään on ollut lähestulkoon tabu ja juuri mainitulla tavalla vaikea keskustelun kohde tosiasia on kuitenkin se että kysymys herättää paljon ajatuksia niiden ihmisten joukossa jotka eri syistä johtuen ovat joutuneet läheisiin tekemisiin elämän loppumiseen liittyvien arkojen kysymysten kanssa suomessa hetkellä ole mahdollista siis laillista että henkilö voisi omasta vakaasta pyynnöstään saada aktiivista kuolinapua mikäli hän kärsii parantumattomasta ja väistämättä kuolemaan johtavasta sairaudesta tai kun henkilön sairaus joka tapauksessa aiheuttaa jatkuvaa ja sietämätöntä kärsimystä henkilön koko loppuelämän ajan tällä tarkoitetaan tarkkaan määriteltyjä tilanteita joissa lääketieteellisten hoitojen avulla on tehty kaikki mahdollinen ja joissa omaa kuolinhetkeään odottavalla potilaalla ei ole elämästä jäljellä muuta kuin epäinhimillistä fyysistä kärsimystä masennusta tai paniikkia vaikkapa lähestyvän tukehtumiskuoleman edessä

kansalaisaloitteessa listataan kaksitoista tiukkaa kriteeriä joiden pitäisi kaikkien täyttyä ennen kuin eutanasiaan voidaan ryhtyä näiden joukossa on muun muassa se ettei lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa saisi velvoittaa eutanasian toteuttamiseen ja että kukaan muu siis kukaan muu ei voi eikä saa tehdä eutanasiapäätöstä kenenkään muun puolesta nämä ovat tärkeitä kriteereitä potilaan näkökulmasta eutanasia on loppujen lopuksi kysymys ihmisen oikeudesta ja tahdosta päättää elämästään ja kuolemastaan kun kaikki toivo on menetetty ei voi olla olemassa sellaista eettistä normia joka poistaisi kuolevalta henkilöltä tämän oikeuden yhdelläkään ulkopuolisella ei ole oikeutta pakottaa potilasta kärsimään jos potilas itse omasta mielestään ansaitsee toisenlaisen inhimillisen lopun samalla tavalla yksikään ulkopuolinen ei tietenkään voi eikä saa päättää eutanasiasta vastoin potilaan omaa tahtoa arvoisa puhemies näistä vaikeista asioista puhuttaessa on syytä mainita asioita niiden oikeilla nimillä jotta nykytilanne tulisi täysin selväksi osa parantumattomasti sairaista ihmisistä valitsee tänään toivottoman tilanteensa ratkaisuksi itsemurhan ja se tapahtuu monesti tavalla olosuhteissa jotka jäävät traumaattisiksi omaisille pelastus ja hoitohenkilökunnalle tai niille täysin ulkopuolisille joista tahtomattaan tulee osallisia tai todistajia onko yhteiskunnan ikään kuin hiljainen hyväksyntä tällaiselle vaihtoehdolle moraalisesti tai eettisesti hyväksyttävää arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen saama nopea ja laaja kannatus kertoo siitä että mielipiteet eutanasiaa kohtaan ovat muuttuneet suomessa useissa mielipidemittauksissa selviää että selkeä enemmistö suomen kansasta mutta myös kasvava osuus lääkärikunnasta hyväksyy eutanasian kansanvallan näkökulmasta on oleellista että kansalaismielipiteessä tapahtunut voimakas muutos pannaan merkille kehitys herättää kysymyksen siitä millä tavalla yhteiskuntamme lainsäädännön tulisi vastata siihen jos parantumattomasti sairas ihminen kokee että elämää ylläpitävä hoito on jopa nöyryyttävää verrattuna vaihtoehtoon jossa ihminen omasta pyynnöstään saa kuolla kontrolloiduissa olosuhteissa jokaisella meistä puhemies on omakohtaisia kokemuksia läheisen ihmisen elämän viimeisistä vaiheista ja on siis tapauksia joissa kuolemaa tekevä epätoivoinen potilas ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä koska kansalaisaloitteen tarkoittamaa hyvää armollista vaihtoehtoa ei ole tarjolla toivon nyt että tämä aloite saadaan maaliin asti ja se ei tapahdu niin että avattaisiin portti hallitsemattomalle kehitykselle tai niin että eutanasialain tarkoitusta voitaisiin hetkeäkään epäillä se tapahtuu asiallisen erittäin perusteellisen valmistelun ja jatkuvan laajan kansalaiskeskustelun kautta lain pitää olla sen sivistyneiden tekijöidensä näköinen ja sellainen että se saavuttaa päämääränsä meille ei tule hollannin mallia ei belgian mallia vaan suomen malli puhemies pöydällä olevaan lausumaehdotukseen palataan hetken kuluttua mutta kannatan sitä lämpimästi
jatketaan vieläkin tätä puhujalistaa edustaja juvonen jonkin aikaa vielä ja sitten otetaan debatti
arvoisa rouva puhemies arvoisat hyvät edustajat käsittelemme täällä tänään kansalaisaloitetta jossa esitetään eutanasian sallimista tilanteissa joissa parantumattomasti kuolemansairaan potilaan hoito ei riitä lieventämään hänen sietämättömiä kärsimyksiään ja oikeustoimikelpoinen aikuinen potilas esittää harkitun ja vapaaehtoisen pyynnön eutanasiasta lämmin kiitos tämän kansalaisaloitteen aloite on merkittävä ja se on myös tärkeä siinä on yli kuudenkymmenenkolmentuhannen kansalaisen allekirjoitus on hienoa että tämä aloite on täällä salissa keskustelussa avoimesti olen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen ja täytyy sanoa että tuskastuttavan pitkä oli tämän aloitteen käsittely mutta onneksi olemme nyt saaneet tämän mietinnön valmiiksi arvoisa puhemies en ole kirjoittanut mitään puhetta kun ajattelin että puhun siten miltä minusta tuntuu mielestäni jos meillä olisi saattohoitoasiat kunnossa ehkä meidän ei tarvitsisi puhua eutanasiasta tai sitten päinvastoin minä näen että eutanasia ja saattohoito ovat kaksi eri asiaa mutta niitä yhdistää kipu niitä yhdistää kuoleminen ja se että kaikki voitava on tehty ja mitään ei ole enää tehtävissä niissä hetkissä siinä on olemassa sietämätöntä kärsimystä joillakin ihmisillä ja niissä tilanteissa minä näen ja koen että sillä ihmisellä jota ei pystytä lääketieteellisin keinoin auttamaan on oikeus ilmaista tahtonsa siitä että kärsimykset loppuvat minä kannatan eutanasiaa minä kannatan myös hyvää saattohoitoa olen tehnyt lakialoitteen liittyen siihen että suomeen säädetään saattohoitolaki olen tehnyt viime kaudesta lähtien kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista noin kaksikymmentä erilaista toimenpidettä liittyen saattohoidon kehittämiseen siellä on ollut kirjallisia kysymyksiä siellä on ollut toimenpidealoitteita siellä on ollut talousarvioaloitteita ja nyt on tämä lakialoite olen toivonut että kun pidetään ääntä niin ääni kantaa ja asiat lähtevät etenemään kiitän hallitusta siitä että tälle vuodelle on kohdennettu miljoona euroa siihen että kehitetään suomessa saattohoitoa olen itsekin ollut saattohoidon parissa töissä kaksikymmentäneljä vuotta vanhustenhoidossa siinä on nähnyt ja kokenut kaikenlaista on nähnyt hyviä onnistumisia on nähnyt erittäin huonoja epäonnistumisia ja ne ovat jääneet ikuisesti mieleen arvoisa puhemies kun ei varmaan ole antaa mitään tähänkään kysymykseen miten minä haluaisin kuolla jos on sairaus johon ei ole lääkettä ja on olemassa tiloja ettei ole oikeaa kivunlievitystä on olemassa sellaisia syöpäsairauksia se kuului myös asiantuntijalausunnoissa

ei ole niin kyllä ajatelkaa omalle kohdalle ja näin minä ainakin ajattelen niissä tilanteissa kun henkilö itse sanoo että minä haluan että minulla ei ole kärsimyksiä ääntä pitää kuulla ja hoitajana itse koen että hoitajan tehtävä on lievittää perushoidossa hyvin pitkälle tehdä kaikkensa että ihmisellä olisi hyvä olla lievittäminen kuuluu saattohoitoon me puhumme kahdesta eri asiasta lievittäminen on sitä että saattohoidossa annetaan mahdollisimman hyvä perushoito huomioidaan myös läheiset ja omaiset siihen kuuluu jopa se hengellinen tuki joskin joku voi siitäkin sanoa että ei mitään hengellistä tukea koska se skaala on äärettömän laaja ja niissä ainakin hoitajana itse olen ollut valtavan usein läsnä niissä tilanteissa osaaminen josta täällä on jo puhuttu koulutus ja se että me voimme yhdenvertaisesti yhdenvertaisesti viedä saattohoidon sanomaa ympäri suomen ihan etelästä pohjoiseen on äärettömän tärkeää sosiaali ja terveysministeriö on aikoinaan julkaissut hyvä saattohoito suomessa ohjeistukset silloin jokaiseen kaupunkiin kuntaan tai sairaanhoitopiiriin kuului laatia saattohoito ohjeistukset ne puuttuivat hyvin monesta paikasta muun muassa espoosta omasta kotikaupungistani ja nostimme asian siellä esille ja oli hienoa että asiaa asiaa vietiin eteenpäin ja asia eteni

sen takia myös täällä meidän valiokunnan mietinnön lopussa on lausuma ja lausumassa esitetään että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi

muotoiltu sillä tavalla että tämä ei ole mikään velvoittava kyllä minun sydäntäni raapaisi kun minä olisin halunnut oikein tiukan lausuman tähän mutta me teemme tämän yksimielisesti ja tämä on erittäin hyvä alku me tiedämme kaikki että jos lainsäädäntöä lähdetään tekemään se vaatii asiantuntijatyöryhmän eli siinä mielessä lausuma on hyvä ei mitään tehdä automaattisesti vaan asiat tehdään vankan selvitystyön pohjalta mutta koska minä ymmärrän sen että tämä lausuma ei välttämättä johda mihinkään niin minäkin olen valmis kannattamaan vieläkin tiukempaa lausumaa eli jos sellainen täältä tulee niin minä edellytän minä toivon että suomeen säädetään saattohoitolaki eli se on edellytys sille kyllä minä myös toivon että meillä olisi mahdollisuus eutanasiaan arvoisa puhemies

kansalaiset ovat hyviä he tuovat meille päättäjille eduskuntaan erittäin vaikeita kansalaisaloitteita niissä mietitään eettisiä asioita ja joudutaan pohtimaan hyvinkin paljon tämäkin asia että onko olemassa oikeaa tai väärää onko teidän mielipiteenne väärä tai onko minun mielipiteeni väärä minun mielestäni ei kun silloin ajatellaan että ajattelepa omalle kohdalle ajattelepa oman läheisen kohdalle ja ne lukuisat tuhannet allekirjoittajat ovat kenties nähneet omassa elämässään tai pohtivat juuri näin että ajattele minun kohdalleni ja miten minä toivoisin itseäni hoidettavan

niin julmia sanoja vaikka ymmärrän että jokainen käyttää täällä omat omat lauserakenteensa minä näen että ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään ja minä näen että siinä vaiheessa kun tilanne on toivoton siihen tulisi antaa apu se on inhimillisyyttä se on sydämellisyyttä ja se on lähimmäisenrakkautta myös

arvoisa rouva puhemies me olemme tänään hyvin tärkeän ja vakavan aiheen äärellä ja myös minä haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä jokaisella meistä on oikeus hyvään ja arvokkaaseen kuolemaan kuten tässä keskustelussa jo tähän mennessä on hyvin käynyt ilmi suomessa on viime vuosikymmeninä ja aivan viime vuosinakin tehty paljon työtä sen puolesta että osaisimme ammattihenkilöiden osalta mutta myös muuten laajemmin yhteiskunnassa kohdata kuolevan ihmisen ja antaa hänelle mahdollisimman hyvää hoitoa täällä myös valiokunnan puheenjohtaja jo jo esittelypuheenvuorossaan totesi että on tehty uusia linjauksia ja suosituksia nämä eivät tietenkään vielä riitä vaan tarvitaan paljon koulutusta neuvontaa siihen jotta nämä suositukset sitten muuttuvat oikeaksi työksi kunnioittavaksi toiminnaksi tuolla arkielämässä ja on hyvä että tämän kansalaisaloitteen myötä tästä vakavasta osin vaikeastakin aiheesta on käyty hyvin laajaa ja avointa kansalaiskeskustelua vaikka työtä kehittämisen puolesta ja suositusten eteenpäinviemisen osalta on tehty on tärkeää huomata se tosiasia joka tuossa valiokunnan mietinnössäkin nostetaan esille että meillä on edelleen vakaviakin puutteita saattohoidossa sen korkeatasoisessa toteutumisessa eri puolilla maata tämän lisäksi on tärkeää ja hyvä tunnustaa että kaikkea kipua kaikkea kärsimystä ei hyvästä hoidostakaan huolimatta voida poistaa näin ollen on aivan ymmärrettävää että monet kansalaiset todennäköisesti lukuisat tämänkin kansalaisaloitteen allekirjoittajista ovat huolissaan niin läheistensä hoidosta kuin omasta tulevaisuudestaan siitä että voisi lähteä ilman suuria kipuja ja kärsimyksiä näin ollen myös meillä täällä eduskunnassa on vastuu käydä tästä aiheesta asiallista ja perusteellista keskustelua pidin kyllä arvoisa puhemies hiukan hämmentävänä sitä että tässä keskustelussa aiemmin on jo käytetty sellaisia termejä kuin tappaminen ja myös todettu että eutanasian salliminen olisi sen sallimista että yhteiskunnalle annettaisiin mahdollisuus surmata omia kansalaisiaan pidän näitä sanavalintoja valitettavina ottaen huomioon että pohjana tämän keskustelun pohjana on valiokunnan hyvin asiallinen ja yksimielinen mietintö haluan lisäksi kysyä että jos näitä termejä sitten välttämättä tässä salissa haluaa käyttää tämän vakavan asian äärellä niin minne unohtuu silloin ihmisen oma itsemääräämisoikeus täällä viitattiin myöskin nähdäkseni osin puutteellisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja sen kantoihin kun nimenomaan valiokunnan mietinnössäkin todetaan että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa on katsottu ettei ihmisoikeussopimuksen artikla eli oikeus elämään estä jäsenvaltioita säätämästä eutanasiasta on hyvä tuoda molemmat näkökulmat esille eikä vain puolikasta totuutta arvoisa puhemies haluan myös alleviivata asiaa joka täällä jo edustaja wallinin puheenvuorossa taisi nousta esille joka myös löytyy tästä valiokunnan mietinnöstä ja se on se että eri mielipidetiedusteluissa eutanasian kannatus kansalaisten keskuudessa on laajaa ja tämäkin velvoittaa nähdäkseni meitä käymään tätä keskustelua rakentavalla tavalla tämän salin edessä arvoisa puhemies on tietenkin aivan selvää että tämä kysymys ei ole ollenkaan kevyt asia ei ollenkaan kevyt asia ja se käy mielestäni myös ilmi tästä valiokunnan mietinnöstä näin vakavan asian äärellä vaaditaan vaaditaan erittäin huolellista eettistä arviointia täällä aiemmissa puheenvuoroissa on on jo käyty läpi niitä mahdollisia ongelmakysymyksiä joita eutanasiaan liittyy ja nämä kaikki asiat ovat nähdäkseni juuri niitä joita tuossa mahdollisessa selvitystyössä sitten tulisi käydä läpi mutta minusta on kyllä aivan mahdoton ajatus että me täällä eduskunnassa suomen kansan edustajina voisimme todeta kärsivälle eutanasiaa toivovalle ihmiselle että emme me voi tätä sinulle sallia kun tähän asiaan liittyy niin paljon ongelmallisia kohtia mahdollisuus väärinkäytöksiin ja monenlaisiin muihinkin ongelmiin minä pidän sitä omalla kohdallani mahdottomana sanoa ihmiselle joka toivoo armollista loppua tämä olisi ihmisen oman vakaan toiveen väheksymistä ja itsemääräämisoikeuden väärää tulkintaa näin ollen arvoisa puhemies pöydillemme on jaettu edustaja timo heinosen lausumaehdotus joka nähdäkseni vie tätä asiaa rivakammin eteenpäin kuin tuo valiokunnan mietinnön ponsiehdotus ja tulen siis kannattamaan edustaja heinosen tekemää pöydille jaettua esitystä

arvoisa rouva puhemies myös minä haluan kiittää tekijöitä arvokkaasta aloitteesta

minä yritän omalta osaltani valita sanani harkiten ja kunnioituksella jokaiselle kuuluu arvokas ja armollinen kuolema tällä hetkellä se ei toteudu jotta se toteutuisi tulisi varmistaa että laadukasta saattohoitoa on kaikkien saatavilla kaikkialla suomessa silloin kun sitä tarvitaan sekä sallia eutanasia näen että eutanasiaa ja saattohoitoa ei pidä asettaa vastakkain eutanasia on se viimeinen valinta joka jokaiselle meille kuuluu se on häntä varten joka on kuolemassa parantumattomaan sairauteen ja jolle loppuaika olisi väistämättä kärsimystä säätämällä voimme varmistaa että valinta on aina ihmisen oma vapaa valinta eikä ketään vastoin tahtoaan sen valinnan eteen laiteta mutta yhtä tärkeää on se että laadukasta ja parasta mahdollista saattohoitoa on saatavilla koko maassa kaikille sitä tarvitseville me tarvitsemme saattohoitolain ja onkin käsittämätöntä että meillä sellaista ei ole mutta nyt tuntuu salissa vallitsevan yhteisymmärrys sen säätämisen tärkeydestä

tietysti potilaan oma tahto ja toistuva pyyntö lisäksi potilaan on oltava täysi ikäinen ja täysivaltainen tekemään se päätös ettei hän esimerkiksi kärsi mielenterveysongelmista jotka voisivat heikentää arviointikykyä hänellä tulee olla parantumaton sairaus jonka takia kuolema on lähellä ja hän kärsii sietämättömistä kivuista joihin ei ole lääketieteellistä apua tällaisessa kohtaa toivon että ihminen saa valita turvallisen eutanasian tämä kansalaisaloite antaa hyvän pohjan valmistella uutta lainsäädäntöä laadukkaalla ja hyvällä lailla voimme myös vastata niihin huoliin joita täällä on esitetty niin että sitä ei voida käyttää vastoin tarkoitustaan varmistaa että se on henkilön oma vakaasti harkittu päätös ja että se tapahtuu valvotusti ja silloin kun on sen hetki mutta myös lääkäreille ja kaikille hoitohenkilökuntaan kuuluville tulee taata riittävää koulutusta ja tukea kohdata kuoleva ihminen lääketieteellinen koulutus ei automaattisesti ole tae siitä että parhaalla mahdollisella tavalla osaa kohdata ihmisen ja tämän läheiset sinä herkkänä hetkenä mikä kuolema on me tarvitsemme saattohoitolain mutta myös eutanasialain suurinta elämän kunnioittamista on mielestäni olla pakottamatta ketään turhaan kärsimykseen on olemassa kärsimystä johon meillä ei valitettavasti ole lääketieteellistä apua en näe arvoa siinä että potilas jaksaa kärsiä mahdollisimman pitkään

arvoisa puhemies kuolema on ihmiselämän ehkä vaikein asia ja vaikea asia se on myös yhteiskunnalle samalla kuolema on kuitenkin luonnollinen osa elämää meidän kaikkien kohtalomme yhteiskunnan tulee taata ihmisille mahdollisuudet mahdollisuudet armolliseen ja arvokkaaseen kuolemaan suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään ole riittävästi varautunut kuolevan potilaan ja hänen läheistensä tarpeisiin suomessa on tarve sekä paremman saattohoidon järjestämiselle että eutanasialaille tarvitaan nykyistä parempi kaikkia kuolevia palveleva saattohoitojärjestelmä jotta voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä ja arvokas loppuvaiheen hoito ja kivunlievitys kaikille kuoleville lääkäreillä ja tulee olla paremmat valmiudet kohdata kuoleva ja auttaa kuolevaa saattohoito ei kuitenkaan ratkaise niitä tilanteita joihin eutanasiaa tarvitaan siinä vaiheessa kun saattohoidon mahdollisuudet on käytetty loppuun ja ihminen itse haluaa päättää kärsimyksensä sitä varten tarvitaan eutanasialaki kansalais aloitteen esittämällä tavalla tiukoilla kriteereillä ja huolellisen lainvalmistelun perusteella eutanasiassa on kyse kuolemansairaan potilaan omasta pyynnöstä päästä vapaaksi sietämättömistä tuskista eutanasia on ihmisen oman vapaan tahdon toteutumista tilanteessa jossa elämältä ei ole enää odotettavissa muuta kuin kipua ja epätoivoa minusta lainsäätäjän ei tule estää tätä ihmisen tahdon toteutumista mielestäni on epäeettistä evätä kärsivän ihmisen vakaa tahto sillä perusteella että asia on vaikea eutanasia toteutuu aina vain potilaan omasta pyynnöstä eikä kukaan voi sitä pyytää kenenkään toisen ihmisen puolesta saadaan eikä siihen kukaan joudu vastoin omaa tahtoaan jos lainsäädäntö on hyvä kyse on pohjimmiltaan ihmisen itsemääräämisoikeudesta ja ihmisen tahdon kunnioittamisesta valiokunnan mietintö on monipuolinen ja melko hyvä en kuitenkaan näe että eduskunta voi kiertää vastuutaan ja sysätä kansalaisaloitteen esittämää eutanasialaista päättämistä asiantuntijaryhmän valmistelun taakse eduskunnan tulee ottaa kantaa eutanasialain säätämiseen kansalaisaloitteen pohjalta nyt joten kannatan pöydälle jaettua esitystä joka todennäköisesti kohta tullaan tänne esittämään arvoisa puhemies haluan myös esittää kiitokseni aloitteen tekijöille tämä tärkeä asia on vihdoin saatu eduskunnan käsittelyyn ja saliin aloitteella on myös kansan enemmistön tuki toivottavasti aloite saa nyt myös eduskunnan tuen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja

kiitos myös entisille edustajille soininvaaralle taipaleelle ja viinaselle jotka ovat olleet tätä kansalaisaloitetta tekemässä toivon että myös minun omaatuntoani tässä salissa kunnioitetaan ja sen takia olen halunnut tämän puheenvuoron että olen pitkään ajatellut että me tarvitsemme tämäntyyppisen lainsäädännön suomeen mitä kokeneet entiset edustajat ovat kansalaisaloitteessa esittäneet tämä kansalaisaloite keräsi ison määrän allekirjoituksia hyvän kuoleman puolesta he toteavat kansalaisaloitteessaan että eutanasialaki tarvitaan lisäämään nimenomaan elämän loppuajan vaihtoehto niille kanssaihmisillemme jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään palliatiivisesta hoidosta en itse näe tätä millään tavalla vastakkainasetteluna saattohoidon tai eutanasian välillä itse kannatan kumpaakin itse haluan että tähän maahan tehdään hyvä laki saattohoidosta mutta minun mielestäni niin kuin aloitteen tekijät toteavat

ihmisille on hyvä ja oikeus olla myös tämä vaihtoehto

he toteavat että lain säätämisen ohella on tärkeää huolehtia siitä että kunnat ja tai sairaanhoitopiirit ja jatkossa maakunnat velvoitetaan järjestämään tätä saattohoitoakin ja että niitä on saatavilla kattavasti koko suomessa tässä kansalaisaloitteessa käydään varsin yksityiskohtaisesti läpi nämä erilaiset vaiheet joita eutanasian toteuttamiseksi vaaditaan jos muu hoito ei riitä lieventämään kuolevan ihmisen kärsimyksiä he esittävät eutanasian sallimista suomessa usean kriteerin täyttyessä tässä muun muassa sietämättömät fyysiset ja psyykkiset oireet kivut ja kärsimys joita ei voida hyvänkään saatto tai palliatiivisen hoidon avulla ja lääketieteen keinoin olennaisesti lievittää tai potilas sairastaa parantumatonta kuolemaan johtavaa tautia ja kuolema toteutuu lähitulevaisuudessa ilman eutanasiaakin on oltava lääketieteellisesti arvioiden toivoton ilman toivoa paranemisesta paranemisesta potilas on myös oikeustoimikelpoinen täysi ikäinen ja kognitiivisesti kompetentti lääkäri on informoinut potilasta tämän tilanteesta ennusteesta ja käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista potilas on itse esittänyt vapaaehtoisen harkitun ja toistuvan pyynnön armomurhasta eikä päätös ole syntynyt ulkopuolisen painostuksen seurauksena lääkäri on keskustellut useamman kerran potilaan kanssa tämän eutanasiapyynnöstä ja on vakuuttunut että potilaan pyyntö on luonteeltaan pysyvä lääkäri ja potilas ovat kummatkin yhtä mieltä siitä ettei muita mielekkäitä vaihtoehtoja potilaan tilanteeseen enää lääkäri on vakuuttunut ettei potilas kärsi arvostelukykyään heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta kliininen depressio tulee aina hoitaa ennen eutanasiapäätöksen tekemistä lääkäri on konsultoinut ainakin yhtä puolueetonta lääkäriä jonka täytyy myös tavata ja arvioida potilaan tila henkilökohtaisesti lääkäri suorittaa eutanasian asianmukaisesti on itse paikalla potilaan kuolemaan saakka ja on jälleen ilmoitusvelvollinen eutanasian toteuttamisesta sitä varten perustettavalle valvontaelimelle jolle hänen on toimitettava tarkat tiedot eutanasiapäätökseen johtaneista syistä eutanasian toteuttamisesta sekä muista tapahtumatiedoista laissa tarkemmin määritetyllä tavalla lääkäreille tai hoitohenkilökunnalle ei tule asettaa velvoitetta osallistua eutanasian toteuttamiseen jos lääkäri haluaa kieltäytyä eutanasian toteuttamisesta hänen tulee ohjata potilas jollekin sellaiselle lääkärille joka on valmis sen toteuttamaan kriteerien täyttyessä kukaan ei saa eikä voi tehdä eutanasiapäätöstä kenenkään muun puolesta he toteavat perusteluissa niiden ihmisten lukumäärä joiden voidaan olettaa vuosittain tulevan tässä aloitteessa ehdotettujen kriteereiden mukaisesti eutanasialain piiriin koostuu enintään muutamasta sadasta heistä jokainen on muutoinkin piakkoin menehtymässä tautiinsa jota lääketieteen parhaimmallakaan asiantuntemuksella ei voida parantaa kun muuta vaihtoehtoa ei ole eutanasian toteuttamisella heillä on mahdollisuus saada hyvä kuolema sitä nopeuttamalla kun on käytetty loppuun lääketieteelliset kivunlievittämisen keinot ja kärsivät kanssaihmisemme haluavat omasta vapaasta tahdostaan ja oman vakaan päätöksen mukaan kuolinapua eutanasia merkitsee heille sananmukaisesti hyvää kuolemaa näin kirjoittavat kansalaisaloitteen tekijät ja tämän ovat allekirjoittaneet lukuisat suomalaiset myös kansanedustajista ennen viime vaaleja vaalikoneessa enemmistö kertoi

olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä eutanasian sallimisesta suomessa arvoisa puhemies haluan vielä alleviivata että tämä kohta tekemäni esitys ei tarkoita sitä että emme jatkaisi työtä saattohoidon kehittämiseksi ja parantamiseksi sitä pitää tehdä ja sitä pitää jatkaa eli nämä eivät ole millään tavalla toistensa vastaisia esityksiä eivät vaihtoehtoja eutanasia ei ole vaihtoehto hyvälle saattohoidolle tai eutanasiaa ei pidä sallia sen takia että emme haluaisi maahan hyvää saattohoitoa minä haluan suomeen hyvän saattohoidon oma isoäitini oli pitkään sellaisessa tilassa että usein oliko se kuolema ja loppuelämä enää arvokasta itse toivon että me kunnioitamme toistemme omaatuntoa ja sen takia teen seuraavan lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi suomessa sekä että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa itsemääräämisoikeutta ja saattohoitoa

näyttää siltä että toivotaan debattia joten avaan debattikeskustelun ne edustajat jotka haluavat käyttää debatissa puheenvuoron painavat viides painiketta ja nousevat seisomaan

arvoisa rouva puhemies arvostan sitä että kansalaisaloite sai sosiaali ja terveysvaliokunnassa arvokkaan käsittelyn ja arvostan sitä että päädyimme yksimieliseen kantaan siitä vaikka arvioivia puheenvuoroja käytimme jo valiokunnassa kuten on käytetty myös tässä tilassa elämän loppuvaiheen kokemuksista meillä kenelläkään ei ole henkilökohtaista tietoa se mitä olemme nyt päättämässä

että kansalaisaloite nimenomaan tähtäisi siihen että me voimme auttaa kanssaihmistämme kuolemaan hänen valitsemallaan hetkellä minusta ei ole valiokunnan yksimielisen kannan mukainen vaan meidän tulee lähteä arvioimaan sitä myös tässä lausumaehdotuksessa lähdetään siitä että ensisijaisesti meidän pitää säätää laki eutanasiasta ja arvioida yhteydessä saattohoitoa ja sen rakennetta meiltä puuttuu nimenomaan saattohoito yhtenäisin perustein meillä ei ole koulutusohjelmia primäärikoulutuksessa meillä ei ole täydennyskoulutusohjelmia saattohoidon yhtenäiseen toteuttamiseen meillä ei ole resursseja siihen kansalaisaloitteessakin lähdettiin siitä näkökulmasta että ensin pitää järjestää saattohoito sen jälkeen eutanasia

arvoisa puhemies valiokunta kuuli laajasti asiantuntijoita sekä puolesta että vastaan mielestäni johtopäätös että asiassa tarvitaan lisää huolellista eettistä pohdintaa ja arviointia on erittäin hyvä uskon että asiantuntijaryhmä pystyy selvittämään sääntelytarpeet sekä eutanasiaan että saattohoitoon liittyen selvää on että saattohoidon vaihteleva taso ja resurssit sekä hoitavan henkilöstön koulutus ovat sellaisia haasteita joihin pitää pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti jotta arvokas kuolema voidaan taata joka puolella maatamme

rouva puhemies eutanasia on hyvin henkilökohtainen asia kuten olemme täällä tänään kuulleet itsekin kannatan eutanasiaa mutta myös tämän meidän valiokuntamme lausuman takana ehdottomasti me kuulimme valiokunnassa laajasti eri asiantuntijoita jotka kaikki olivat erittäin päteviä hyviä ja kuulemiset olivat laadukkaita yhteistä näkemystä eutanasiasta ei kuitenkaan saatu laadukas saattohoito sai kaikilta sai kaikilta vahvan tuen tästä syystä olen erittäin iloinen siitä että että me saimme yhteisen lausuman joka selvästi viitoittaa tätä meidän saattohoitoon liittyvää valmisteluamme eteenpäin itse suhtaudun erittäin vakavasti tähän lausumaan enkä pidä tätä vähäpätöisenä vaan haluan eduskunnalta selkeän viestin siihen että tämä selvitystyö tehdään laadukkaasti ja hyvin ja sitten sen seurauksena arvioidaan tarvitsemmeko me eutanasiaa ja miten saattohoitoa parannetaan suomessa
arvoisa puhemies kuolema koskettaa kaikkia eutanasia kansalaisaloite on tuonut vakavan ja kipeän aiheen keskusteluun ja ja on erittäin hyvä asia että tästä keskustellaan sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt asiaa monipuolisesti mietintö on laadittu laajan asiantuntijakuulemisen perusteella kannatan tätä mietintöä joka on tehty yksimielisesti kivunlievityksen ja saattohoidon pitää olla niin täydellistä kuin ylipäätään nykymetodeilla on mahdollista olen itse ollut hoitoalalla röntgenhoitajana ja vanhustenhoitajana ja nähnyt ja kokenut sen kautta paljon ihmisten kipua ja myös kuolemaa tällä hetkellä en olisi valmis kannattamaan eutanasiaa mutta koska nyt mietinnössä sanotaan näin ja toivottaan että tulee työryhmä

arvoisa rouva puhemies puhutaan erittäin vakavasta ja tunteita nostattavasta asiasta tässä keskustelun aikana on käytetty hyviä ja mielestäni perusteltuja puheenvuoroja puolesta ja vastaan minä en ryhdy arvioimaan taikka arvostelemaan edustajakollegojeni mielipiteitä sillä minun käsitykseni mukaan jokainen on oman mielipiteensä kanssa oikeassa näin ollen katson että myös minulla on oikeus omaan mielipiteeseeni arvoisa puhemies ajattelen niin että elämä on jumalan lahja sitä minkä jumala on ihmiselle lahjaksi antanut ei ole ihmisellä oikeus pois ottaa näin ollen arvoisa puhemies minä vastustan eutanasiaa kaikissa muodoissa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies olen kiitollinen kansalaisaloitteen valmistelijoille ja tekijöille koska pidän hyvin tärkeänä sitä että me käymme eduskunnassa eettistä keskustelua nimenomaan eutanasiakysymyksestä ajattelen niin että eutanasiakysymystä ei ole mahdollista torjua ja että sen pakoilu on pelkuruutta lääketieteen ja hoitoteknologian kehittyminen tulee pitämään huolen siitä että me emme voi väistää eettistä kysymystä eutanasiasta tulevaisuudessakaan mielestäni on tarpeellista selvittää ehdot eutanasiasta säätämiselle lailla ja myös saattohoitoa on kehitettävä saattohoito ja eutanasia ovat kuitenkin erillisiä kysymyksiä koska laadukkainkaan saattohoito ei aina riitä kannatan ihmisen oikeutta päättää omasta kuolemastaan silloin kun se on mahdollista aina näin ei ole kuulun itse niihin jotka ovat joutuneet katsomaan vierestä läheisensä kuukausia jatkuvaa kärsimystä väistämättömän kuoleman edessä toivottomassa tilanteessa eutanasiassa on kyse inhimillisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta ja pidän hyvin tärkeänä sitä että tässä

puhemies pidän oikeastaan aika surullisena sitä että meillä ei ole suomessa tällä hetkellä riittäviä resursseja ja osaamista hyvään saattohoitoon ilman että siitä on laissa säädetty olen sitä mieltä että hyvää saattohoitoa tulee kehittää ja siitä on myös hyvä säätää lailla hyvä saattohoito ja eutanasia hyvä kuolema eivät sulje kuitenkaan toisiaan pois tässä käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen mukaan eutanasia voitaisiin aina panna toimeen vain potilaan omasta tahdosta eikä siitä voisi päättää kukaan muu kuin ihminen itse ja eutanasian saamiselle ehdotetaan kansalaisaloitteessa erittäin tiukat ehdot

arvoisa puhemies värderade talman elämän loppuvaiheen kärsimyksiä tulee asiallisen hoidon keinoin aina voida helpottaa yhdeksi mahdollisuudeksi aloitteen tekijät ehdottavat eutanasian sallimista tietyin tiukoin ehdoin potilaan sietämättömät kärsimykset ovat yksi kriteereistä sietämättömän kärsimyksen määrittely on kuitenkin hyvin vaikeaa ja usein hyvin yksilökohtainen tunne eutanasiasta päättäminen kuuluukin hoitavalle lääkärille asiantuntijalausuntojen perusteella lääkäriliitto ja suuri osa lääkäreistä eivät kannata eutanasiaa tästä syystä sen sijaan lääkärit ja hoitohenkilökunta toivovat ja tarvitsevat lisää saattohoito osaamista sitä toivon minäkin

laadukas saattohoito jossa hoidetaan potilaan kivut ja muut oireet pelko ja yksinäisyys ja niin edelleen kuuluu saattaa kaikille sitä tarvitseville kaikkialla suomessa sen sijaan toisen ihmisen tarkoituksellinen surmaaminen ei kuulu ihmistä arvostavaan ja ihmiselämää kunnioittavaan yhteiskuntaan meillä on tänä päivänä suomessa mahdollisuudet hoitaa oireet lievittää niitä riittävästi ja meillä on mahdollisuus myös sedaatioon eli toivoisin että olisimme rehellisiä meillä on tänä päivänä kaikki mahdollisuudet hoitaa potilaan kärsimykset ja oireet sitten meillä on kokemus myös euroopasta on aivan turha ajatella että eutanasia pysyy tiukoissa kriteereissä hollannissa ja belgiassa se on laajentunut lapsiin nuoriin dementikkoihin kehitysvammaisiin jopa ilman diagnoosia eutanasia tulee omalla dynamiikallaan on aivan turha ajatella että se pysyisi tiukoissa raameissa ja

arvoisa puhemies haluaisin käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa lausuakseni lämpimät kiitokset eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnalle puheenjohtajalle ja valiokunnan jäsenille siitä ansiokkaasta ja poikkeuksellisen vaativasta työstä mitä olette tämän mietinnön eteen tehneet minusta keskustelua hyvästä kuolemasta tai myöskään käsityksestämme mitä kuolema on ei yhteiskunnan pitäisi pelätä oman käsitykseni mukaan olemme suomessa vaienneet liikaakin siitä että elämä päättyy kaikkien meidän ole yhdentekevää miten se päättyy ja millaisissa olosuhteissa tai millaisten kokemusten toiveiden ja ennen kaikkea pelkojen äärellä se tapahtuu henkilökohtainen kantani on se että en suhtaudu eutanasiaan myönteisesti vaikka tunnistan aiemmista puheenvuoroista että osa täällä pitää ongelmallisena että tähän keskusteluun kytketään niin voimakkaasti saattohoidon ja ja kivunlievityksen merkitys itse kuitenkin pidän sitä sittenkin ensisijaisena vaihtoehtonamme mutta ehkä olisi parempi että me ainakaan emme asettaisi keskustelussa näitä toisilleen vastakkaisiksi enkä ole koskaan ymmärtänyt kenenkään eutanasiaa kannattavankaan väittävän ettei saattohoidolla olisi merkitystä on oleellista ettei tässäkään eikä täälläkään tapahtuisi ohi puhumista minun kansanedustajataustallani tämä on vaikein keskustelu mihin olen saanut osallistua siksi tämä kai edellyttää kaikilta meiltä poikkeuksellista vastuullisuutta minä kiitän tästä mietinnöstä ennen kaikkea siksi että te olette tasapainoilleet valiokunnan jäsenten erilaisten arvomaailmojen ja kantojen äärellä siten että olette muodostaneet yhtenäisen kannan ja otan hyvin vakavasti sen lausuman jonka olette tähän mietintöön kirjoittaneet olen viimeksi tänään käynyt ministeriön virkajohdon kanssa läpi sitä mikä olisi tapa jolla tuota kirjaustanne tultaisiin toteuttamaan mahdollisimman pian todeksi pidän tärkeänä että ministeriön virkajohto osallistuu tähän siksi että kysymyksessä ole minusta niinkään puoluepoliittinen tai hallitus oppositio asetelmaan sidottu keskustelunaihe vaan tämä teema tulee jatkumaan myös seuraavalla vaalikaudella tavalla tai toisella joka tapauksessa ministeriössä on tarkoitus työstää ulkopuolisten asiantuntijoiden ja virkahenkilöstön voimin konkretiaksi se saattohoitoon ja kivunlievitykseen liittyvä suositustyö joka viime vuoden loppupuolella julkaistiin se vastuuttaa ennen kaikkea yliopistollisia sairaanhoitopiirejä ikään kuin keihäänkärkenä katsomaan koko terveydenhuoltojärjestelmämme läpi niin että saattohoito sen kaikilla tasoilla voisi olla mahdollista että hyvä kivun hoito ja arvokas kuolema olisi mahdollista parhaimmillaan kotihoidossakin mutta myös perusterveydenhuollossa erityyppisissä laitosmaisemmissa asumismuodoissa siis riippumatta ajasta ja paikasta ja tuon suosituksen konkretisointi tapahtuu hallituksen tuella siltä osin että me osoitimme määrärahan terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen ja näiden suositusten konkretisointiin käytännön terveydenhuollon arjessa muistan jonkun todenneen arvoisa puhemies että suomessa jossa on niukkenevat resurssit ja tämä on ajatuksenakin aika puistattava ei pitäisi satsata sellaiseen väestöryhmään joka poistuu keskuudestamme joka tapauksessa sellaista ihmiskuvaa en voi ymmärtää minusta vastuullinen terveydenhuolto katsoo ihmisen elämän syntymästä kuolemaan arvokkaalla ja hyvällä tavalla jotakin tällaista minusta tekin arvoisa sosiaali ja terveysvaliokunta olette mietinnössänne tunnistaneet tämän mietintönne velvoittamana ministeriö tulee käynnistämään työn joka vastaa lausumanne sisältöihin siis pitämään yllä kansalaiskeskustelua eutanasian ja hyvän kuoleman teemoista vahvistamaan asiantuntemusta siitä mitä kaikkea tämä oikeastaan tarkoittaa tämä hyvin vaativa käsite eutanasia jota ehkä helpostikin heitellään eri aiheiden äärellä mutta ennen kaikkea oman arvovalintani mukaisesti tuon työn painotus on saattohoidon ja palliatiivisen hoidon vahvistamisessa koko terveydenhuoltojärjestelmän kaikilla tasoilla

jatketaan debattia

puhemies haluan osaltani kiittää aloitteen tekijöitä siitä että tämä tärkeä asia on on noussut keskusteluun hyvään elämään kuuluu myös oikeus hyvään kuolemaan ja ihmisiä on arvostettava elämän alusta loppuun asti kiitän myös valiokuntaa siitä että saimme pitkän ja ja perusteellisen hyvän asiantuntijakuulemisen jälkeen yhteisen mietinnön nyt kuulimme siitä että jos ja ja kun eduskunta tämän lausuman täällä hyväksyy mitä toivon ja vetoan että tähän enemmistön saamme niin ministeriö aloittaa tuon työn kyllä totean sen että säädökset tarvitaan siihen että saattohoito saadaan eteenpäin se on kipeä tarve ja mikä huoli ihmisillä on siitä kun sitä ei yhdenvertaisesti ole saatavilla ihmisten huoli on käsinkosketeltavaa mutta tuo osaaminen yksi

ensinnäkin haluan koko valiokunnan puolesta kiittää siitä työstä jonka olemme yhdessä tehneet tämän erittäin herkän ja vakavan asian äärellä uskon että kansalaisaloitteen tekijät ovat tehneet suomelle kyllä ison arvokeskustelua virittävän palveluksen siinä että tällaisistakin asioista suomessa on keskusteltava ja tällä vakavuudella olemme myöskin lähteneet tätä työtä valiokunnassa sitten tekemään pidän kuitenkin merkittävänä siitä huolimatta että olemme tämänkin kysymyksen äärellä eri mieltä puolesta ja vastaan ehkä joku harkitsee vielä kumpaa mieltä olisi niin kuin arvokysymyksissä yleensäkin se yhteinen tahto on kuitenkin ollut se että päätä ei panna pensaaseen eikä vaikeassa kysymyksessä vakkaa mihinkään piiloon vaan nämä asiat selvitetään siltä osin ajattelen että tässä on tarkoitus selvittää sekä saattohoitoa että eutanasian tarpeellisuutta ja se on tärkeä viesti

rouva puhemies ministeri saarikko piti kyllä äärimmäisen perustellun punnitun ja hienon puheenvuoron tästä vaikeasta kuolemasta saattohoidosta eutanasiasta mitä tämä kansalaisaloitekin käsittelee kenenkään ei pidä joutua missään tapauksessa kärsimään niinä viimeisinä elinvuosinaan tai tai hetkinään senkin vuoksi tämä kansalaisaloite on tehty ja on hyvä että sosiaali ja terveysvaliokunta on tähän näin voimakkaasti pureutunut ja saanut tästä hyvän mietinnön aikaiseksi kannatan kyllä itse tätä selvitystä mitä nyt tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausumaehdotuksessa edellytetään että tämä käytäisiin vielä perinpohjaisesti läpi asettelematta asioita vastakkain ja tuotaisiin tänne selkeä esitys sitten siitä kuinka asian suhteen voitaisiin edetä
arvoisa rouva puhemies täällä muutamista puheenvuoroista on tullut semmoinen olo että on esitetty että me jotka kannatamme kannatamme eutanasiaa olisimme ottamassa nyt päätösvallan siinä milloin joku kuolee kun itse näen että me haluamme sallia sen vapaan valinnan hänelle joka on parantumattomasti sairas ja jolla kuolema on lähellä kärsimys kohtuutonta ja jolle apua ei ole olemassa pidin arvokkaana sitä että ministeri painotti että saattohoitoa ja eutanasiaa ei pidä asettaa vastakkain mutta on hyvä että tässä keskustelussa on noussut esiin se että on äärimmäisen tärkeää että me kehitämme saattohoitoa siten että joka puolella suomea on saatavissa laadukasta saattohoitoa silloin kun sen aika on pyrin yleensä tässä salissa katsomaan kysymyksiä ohi oman pienen subjektiivisen kokemukseni mutta tässä kysymyksessä se on mahdotonta kun on nähnyt vierestä miten lähimmäinen kärsii mitään ei ole tehtävissä ja joka hetki toivot että hän pääsisi kärsimyksistänsä myös itselleni haluaisin taata sen valinnan jos se hetki

rouva puhemies vaikka olen tästä kansalaisaloitteen eutanasiaosiosta eri mieltä kuin aloitteen tekijät ja pidän sitä lääketieteen etiikan ihmisarvon ja ihmisen elämän kunnioittamisen lähtökohdan vastaisena niin pidän kuitenkin arvokkaana tätä aloitetta jos se tekee palveluksen sille että meillä ryhdytään entistä pontevammin saattohoitoa kehittämään ja toivon että se todella siihen johtaisi kuulisinkin mielelläni ministeriltä että kun tätä asiantuntijatyöryhmää ollaan nyt asettamassa niin minkälaisella aikataululla tätä asetetaan miten olette kokoonpanoa ajatellut ja ja minkälaiset aikatauluraamit tälle asiantuntijatyöryhmälle annetaan

vaikka tämä onkin hyvinkin vaikea ja moniulotteinen asia tai ehkä juuri siitä syystä niin olemme pystyneet täällä mielestäni käymään hyvän keskustelun tästä aiheesta täytyy vain hyväksyä se että meillä on osittain täysin eri lähtökohdat tähän itse aihepiiriin joillakin ne ovat vakaumus tiettyyn suuntaan joillakin taas on hyvinkin vahva usko usko yksilön vapauteen ja oikeuteen tehdä omia johtopäätöksiä omasta elämästään mutta yhtä kaikki ollut mielestäni aika hyvä eräs tärkeä asia joka kannattaa toistaa on tämä vastakkainasettelu joka aina esiintyy tässä keskustelussa että se on joko saattohoito tai eutanasia näinhän se ei ole vaan ne tukevat toinen toisiaan ne täydentävät täydentävät toinen toisiaan ovat niitä ihmisiä varten jotka haluavat juuri sitä tiettyä vaihtoehtoa tämä on tullut hyvinkin selkeästi tässä esille ja uskon ettei kukaan enää tämän

ylläpitää tätä vastakkainasettelua kannattaa myös lukea asiantuntijalausuntoja muun muassa juha hänninen siis terhokodin pitkäaikainen ylilääkäri toteaa että me emme nyt halua tänne hollannin tai belgian lakia vaan suomen mallin joka ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet niin kulttuurissa kuin

rouva puhemies yritin tuossa aiemmassa omassa puheenvuorossani arvostaa tätä valiokunnan tekemää työtä koska ymmärrän että ei ole helppoa hakea yksimielisyyttä silloin kun näkemykset voivat olla kovinkin kaukana toisistaan ja sillä tavalla haluan antaa sille sen arvon että on löydetty valiokunnassa yhteinen näkemys mutta tämä ei tietenkään voi tarkoittaa sitä että me kaikki täällä olisimme sidottuja tässä kysymyksessä tähän löydettyyn yhteiseen näkemykseen varsinkin kun meillä on tästä asiasta perustellusti erilaisia näkemyksiä tämän haluan alleviivata tässä lyhyessä puheenvuorossani sitten puhemies totean vielä sen että kun tässä edustaja heinosen lausumaehdotuksessa lainvalmistelutoimenpiteistä puhutaan niin tämähän tarkoittaa mielestäni myös huolellista eettistä punnintaa emme siis ota mallia mistään muusta maasta vaan tekisimme omaa suomen mallia
ja nyt ministeri saarikko kaksi minuuttia
puhemies unohdin puheenvuorossani viitata siihen että jo pelkästään saattohoidon äärellä useammat eduskuntaryhmät ovat tehneet tämänkin vaalikauden aikana aloitteita ja lakialoitteita siitä että saattohoitoon pitäisi kohdistaa oma jopa erillinen laki tai ainakin lainsäädännön pykäliä

pohditaan läpi tämä ajattelu saattohoidon lakipykälien tuomista reunaehdoista tämä työryhmä johon edustaja räsänen viittasi kysymyksellään tietysti odotan nyt rauhassa että eduskunta käy tämän kokonaisuuden läpi ja mihin ratkaisuun se päätyykään oma henkilökohtainen toiveeni olisi vahva yhteinen tahto eduskunnalta tässä kysymyksessä työryhmän ensisijainen tavoite kun sitä ministeriössä valmisteltiin tietämättä valiokunnan lopputulemasta keskittyi saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehitystyöhön sen suositustyön pohjalta mutta nyt jos eduskunta hyväksyy tämän lausuman on minusta syytä katsoa sitä kokoonpanoa siltä osin laajemmin että myös valiokunnan hyvin vahvasti tasapainoileva lausuma myös tämän eutanasiakeskustelun jatkamisesta ja se mitä se oikeasti tarkoittaisi tulee siinä tavalla tai toisella huomioiduksi olen hyvin avoin myös asiantuntijanimiehdotuksille ja muille reunaehdoille koska pidän että tuo työ ei ole vain hallituksen työtä vaan eduskunnan lausumaan vastaamista ja minulle sopii että se työ käynnistyy mahdollisimman pian jahka eduskunta on kantansa muodostanut

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeriä erittäin viisaista puheenvuoroista ja myös valiokuntaa siitä arvokkaasta keskustelusta mitä siellä kävimme minusta valiokunnan lausuma on erittäin hyvin perusteltavissa myös kansalaisaloitteen tavoitteiden näkökulmasta vaikka en olekaan niiden kanssa samaa mieltä täällä on monessa puheenvuorossa vedottu kansalaisaloitteen tiukkoihin kriteereihin mutta sen edellyttämä malli ei ole helposti toteutettavissa nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä otan yhden esimerkin edellytetään vastuulääkäriä jolla on pitkäaikainen tuntemus sekä potilaasta että sairaudestaan näin ei toteudu suomessa kuin ihan ani harvoissa tapauksissa hollannissa perhelääkärimalli taas sitten mahdollistaa ihan eri tavalla sen potilaan elämänkaaren ja hänen vapaan tahtonsakin arvioimisen joka tapauksessa me tarvitsemme hyvän saattohoitojärjestelmän hyvän palliatiivisen hoidon organisaation ja ennen muuta kuten ministeri totesi me tarvitsemme korkealaatuista koulutusta koko hoitohenkilökunnalle mutta myöskin lääkäreille

arvoisa rouva puhemies on käyty hyvää keskustelua eutanasia asian ympärillä ja kansalaisaloitteen pohjalta oma kantani tähän asiaan on selvä elämän kunnioittaminen elämä on lahja jumalalta ja ihmisen ei pidä mennä sille alueelle peukaloimaan se ei kuulu mielestäni ihmisen tehtäviin tässä mietinnössä on muutamia mielenkiintoisia kohtia on todellakin hyvä että tätä asiaa tutkitaan nyt ihan eduskunnan antaman toimeksiannon perusteella ja mielenkiintoista oli sekin että valtioneuvosto antoi tämän vuoden alussa asetuksen jonka mukaan yliopistosairaalat omalla alueellaan kehittävät tätä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ja sitten sosiaali ja terveysministeriö antoi ohjeita viime vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämä asiahan saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen suomessa on tavallaan vielä alkutekijöissään tähän meidän pitää kiinnittää paljon paljon enemmän huomiota mutta kaiken takana pitää kuitenkin olla se että ihmiselämää kunnioitetaan ja mielestäni ihmisen asia ei ole olla se tuomari se kuuluu paljon korkeammille tahoille

arvoisa puhemies tämä kansalais aloite taas osoittaa kuinka merkittäviä kansalaisaloitteet ovat ne tuovat eduskunnan keskusteluun sellaisia asioita joissa me

emme ole niin rohkeita kuin kansalaiset kansalaiset ovat on helppo sanoa ettei eutanasia ole

mahdollista on helppo itse asiassa sulkea silmänsä siltä missä arjessa ihmiset sitä eutanasiaa kaipaavat mutta itse olen ajatellut niin että emme saa katsoa asiaa järjestelmän kautta vaan ihmisten kautta arvostan erityisesti niitä jotka näkevät työssään kuolevia ja esimerkiksi jo maan parasta saattohoitoa saattohoitolääkäri juha hänninen totesi omassa lausunnossaan että eutanasialaki on tärkeä niitä tilanteita varten missä hyvälläkään saattohoidolla ei voida poistaa kuolemaa edeltäviä kärsimyksiä siitä tässä on kyse

arvoisa rouva puhemies lääkäriliittohan vastustaa eutanasian laillistamista ja he perustelevat sen sillä että eutanasia ei ole koskaan pelkästään yksilön yksityisasia vaan yhteiskunnan arvovalinta tässä on monessa puheenvuorossa viitattu tähän itsemääräämisoikeuteen ja pohdiskelen sitä missä kulkee raja miksi me säädämme erilaisia lakeja miksei kaikissa asioissa voisi sitten olla itsemääräämisoikeus tai vain tietyissä asioissa kun me olemme sitä että tämä on hyvä juttu tässä on myöskin käytetty argumentteja että elämä on jumalan lahja hienoa kuulla että useat edustajat uskaltavat tunnustaa väriä tähänkin liittyy tämä itsemääräämisoikeus me emme pysty ihmisinä päättämään milloin me synnymme tähän maailmaan me me emme pysty päättämään sitä siksi minä uskon että se ei ole myöskään oikein että me me päätämme milloin me siirrymme tästä ajasta

on puhuttu ettei saa asettaa vastakkain eutanasiaa ja saattohoitoa ja olen aivan samaa mieltä täällä varmaan me sen tiedostammekin mutta minä olen sitä mieltä että nämä nämä menevät todella sekaisin ihmisten käsityksissä jos ihminen haluaa eutanasiaa sen takia että hän ei saa laadukasta ja hyvää saattohoitoa niin silloin nämä käsitteet menevät sekaisin meidän pitää keskittyä puhumaan oikeilla nimillä arvostan lämpimästi sosiaali ja terveysvaliokunnan tekemää yksimielistä päätöstä ja sitä tehtyä työtä ja myöskin myöskin tämän lausuman sisällyttämistä tähän kokonaisuuteen saattohoito vaatii osaamista osaamisen lisäämistä kautta suomen meillä paljon ihmisiä asuu hoivakodeissa ja sinne meidän pitää saada sitä osaamista lisättyä

asia on vaikea ja herkkä ja koskettaa syvästi perusarvojamme keskustelu täällä on ollut onneksi laadukasta ja kiitän kaikkia keskusteluun osallistujia en itse usko että eutanasian sallimisella tiukkojen kriteerien ja hyvän valmistelun rajoissa olisi muita seurauksia kuin se että kuolemansairas parantumattomissa tuskissa elävä ihminen voisi saada arvokkaan kuoleman jos niin toivoo eutanasia pysyy niissä kriteereissä jotka sille säädetään se on säätäjästä kiinni arvoisa puhemies saattohoito on tärkeä asia ja sitä on välttämättä kehitettävä kuitenkin kansalaisaloite koski eutanasiaa joten eutanasiaan on mielestäni eduskunnan nyt otettava kantaa valiokunnan lausuma on ja yhteinen näkemys vaikeasta asiasta on saatu mutta pelkään että se tarkoittaa että asia voi hautautua työryhmään ja että on sitten hallituksesta kiinni tuodaanko eutanasialakia ikinä eduskunnan päätettäväksi näen siis itse tarpeelliseksi että tässä yhteydessä äänestämme tästä aloitteen tarkoittamasta eutanasialain valmistelusta

arvoisa rouva puhemies haluan myös kiittää aloitteen tekijöitä että ovat tuoneet meille käsiteltäväksi tämän vaikean kysymyksen hyvästä kuolemasta ja laittaneet meidät pohtimaan sitä edustaja juvonen peräänkuulutti täällä sitä että jokainen ajattelisi omalle tai läheisen kohdalle vaikean parantumattoman sairauden jossa kivut ovat sietämättömät ja puolusti tällä eutanasiaa minulla on tästä omakohtaista kokemusta lähipiirissä äiti kuoli neljäkymmentäkolme vuotiaana syöpään ja isä sydämen vajaatoimintaan kummankaan lähtö ei ollut helppo tästä huolimatta en ole muodostunut eutanasian kannattajaksi ehkä juuri sen vuoksi että tiedän kuinka vaikeasta ja monimuotoisesta asiasta on kysymys toisena päivänä elämänlanka voi olla vahva kun toisena päivänä toivoo kuolemaa saattohoitoa ja eutanasiaa ei tule asettaa vastakkain tarvitaan hyvää saattohoitoa ja kivunlievitystä mutta eutanasian kannalta olen varovaisemmalla linjalla puollan

itsekin arvostan valiokunnan tekemää työtä totta kai mutta toisaalta en ihan ymmärrä sitä miksi tällaisessa asiassa täytyy edes hakea yksituumaisuutta mitä tällaiseen asiaan ei aidosti ole mahdollista löytää en usko että tämä työryhmä tulee tekemään sellaista esitystä jota kaikki täällä lopulta kannattaisivat ja vähän itse koen että tämä on selvityksen taakse menemistä ja

ehkä tätä tilannetta sillä että jollain tavalla ne olisivat toistensa vastinpareja toivon että tälle

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää ministeri saarikkoa lupauksesta viedä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ripeästi eteenpäin edustaja östmanin kommenttiin siitä että eutanasian salliminen antaa myös jonkinlaisen leiman se on meidän arvokysymyksemme sallimmeko sen menettelytavoissa joilla elämä lopetetaan tai päättyy kansalainen itse päättää omasta elämästään se on perusteltua mutta meillä läheisillä monta kertaa menevät sekaisin termit palliatiivinen hoito saattohoito ei elvytetä päätökset palliatiivisen hoidon kokemuksia meillä itse kullakin on läheisten kautta me näemme miten miten potilaat mahdollisesti kärsivät mutta tämä kuvastaa sitä että meillä ei ole

palliatiivisen hoidon menetelmiä käytettävissä meidän tulee jatkossa panostaa nimenomaan tähän saattohoidon kehittämiseen ja tämänhän eutanasia aloitteen tekijätkin lähtökohtaisesti hyväksyivät
edustaja kymäläinen ja tämän puheenvuoron jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies itse kannatan eutanasiaa ja kannatan kyllä lämpimästi myöskin saattohoidon kehittämistä usein ne ihmiset jotka ovat joutuneet todistamaan läheisensä kivuliaan ja vaikean kuoleman miettivät onko se oikein ja usein varmaan sen pohjalta myöskin niin saattohoidon kehittämistä kuin eutanasiaa lähdetään kannattamaan tältä kevyeltä ajatuspohjalta voisi tehdä päätelmän että suomessa monin paikoin

viime vuosina valiokunta on tehnyt hienon työn ja kannatan tuota lausumaa mutta kannatan myöskin täällä esiin tuotua vahvempaa muotoilua ja nimenomaan niin että suomelle tehdään omat kriteerit ja oma suomen malli sillä saattohoito on usein myöskin elämän pitkittämistä se ei ole enää laadukasta elämää siinä vaiheessa kun on pistetty uneen tai siinä vaiheessa kun ollaan kivun kanssa tekemisissä ja

kiitos arvoisa puhemies edustaja hoskonen mainitsi täällä että elämä on jumalan lahja ja siitä voidaan olla yhtä mieltä itse asiassa syy miksi pyysin puheenvuoroa oli se että ensimmäiseksi käyttämäni puheenvuoro oli yhdeltä osalta hiukan tahditon nimittäin edustaja heinonen paikalla tässä niin pyydän julkisesti anteeksi että menin hiukan tahdittomasti henkilökohtaisuuksiin arvioidessani sitä vastalauseen motivaatiota tunnen sinut hyvin monen vuoden takaa seitsemän vuoden takaa tiedän että olet erittäin ahkera edustaja ja arvostan sinun työtäsi ja sinun rehellisyyttäsi yleensä mitä sinä teet ja sanot niin se sana pitää sinä olet niitä harvoja edustajia joihin voin luottaa tässä talossa kun asioista keskustellaan ja päätetään sinun sanomasi sana pitää joten

edustaja heinosen nimi mainittiin niin annan

anteeksianto ja toisten kunnioittaminen on tärkeää ja arvostan sitä että näin teit olit sen myös hienosti tehnyt jo sähköpostilla ja ja myös puhelimeeni viestin lähettämällä

niin ja nyt mennään puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies laadukas saattohoito on saatava kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla suomessa se tarkoittaa että kuolevan potilaan yksilökohtaiset tarpeet kohdataan kivut ja muut oireet lievitetään pelot arvottomuuden ja taakkana olemisen tunne saadaan väistymään ja myös iäisyyskysymykset kohdataan yhdessä hyvä saattohoito kohtaa myös kuolevan potilaan omaiset ja läheiset tarpeineen hyvässä saattohoidossa arvostetaan ja kunnioitetaan potilasta ja osataan olla hiljaa läsnä siinä potilas voi täysin luottaa lääkäriinsä ja hoitajiinsa hyvään saattohoitoon ei voi kuulua potilaan surmaaminen eutanasiakansalaisaloitteen taustalla on monia jotka ovat valitettavasti joutuneet näkemään omaistensa ja läheistensä suunnatonta kärsimystä vuosia sitten kivun ja muiden oireiden lievityksen mahdollisuudet ovat olleet huomattavasti nykyistä heikommat nykyisin on iso tehokas keinovalikoima oireiden lievitykseen ja tarvittaessa on käytettävissä sedaatio jonka avulla pystytään lievittämään hankalimmatkin oireet olkaamme rehellisiä tänä päivänä kivun ja oireiden lievitysmahdollisuudet ovat aivan toista luokkaa kuin vuosia sitten laiminlyöntejä ja epäkohtia on toki esiintynyt paikkakunnasta riippuen saattohoidon ja tehokkaan oireiden lievityksen saatavuus on voinut vaihdella mutta epäkohtia ei tule hoitaa laillistamalla potilaan surmaaminen on tärkeää huomata että kun puhumme eutanasiasta niin puhumme nimenomaan potilaan suunnitelmallisesta tarkoituksellisesta surmaamisesta se on aktiivinen surmaamiseen tähtäävä toimenpide aika ajoin edelleen kuuluu puhuttavan passiivisesta eutanasiasta mutta sellaista ilmaisua ei tulisi lainkaan käyttää eutanasia on vain ja ainoastaan aktiivista on aivan eri asia kun puhutaan turhien hoitojen lopettamisesta tai potilaan toiveiden mukaan ei lainkaan aloiteta joitakin hoitoja nämä potilaan ja usein myös potilaan omaisten kanssa käytävien keskustelujen myötä tehtävät hoitolinjaukset kuuluvat normaaliin hyvään hoitokäytäntöön tällaisesta on kyse myös silloin kun tehdään niin sanottu elvyttämättäjättämispäätös toisin sanoen päätös että jos hengitys tai sydämen syke pysähtyy niin potilas saa rauhassa kuolla eikä elvytystä aloiteta tässä vaiheessa onkin syytä mainita että monet kansalaisaloitteen kannattajista kannattajista kannattivat itse asiassa hyvää saattohoitoa ja turhista hoidoista pidättäytymistä eivätkä potilaan aktiivista surmaamista

eutanasiasta toisen ihmisen tarkoituksellisesta surmaamisesta meillä on kokemusta muutamasta euroopassa hollanti ja belgia ovat tässä suhteessa synkkyyden ilmentymiä jos jollakin on ollut ajatus että eutanasian laillistamisen jälkeen sitä käytettäisiin vain tiukoin kriteerein vain hyvin harvoin niin on todellakin väärässä eutanasian laillistaneissa maissa eutanasian käyttö on moninkertaistunut sitä käytetään myös nuoriin ja lapsiin kehitysvammaisiin psyykkisesti sairaisiin ja dementikkoihin myös aivan tavanomaisissa ikääntymiseen liittyvissä vaivoissa on käytetty eutanasiaa lisäksi on todettu että neljäsosa ehkä jopa paljon useampi osa eutanasioista jää kokonaan ilmoittamatta hollannissa on myös käsittelyssä aloite minkä mukaan eutanasian pitäisi olla mahdollinen ilman sen kummempaa diagnoosia tai vaivaa vain jos kokee eläneensä jo riittävästi slippery slope eli kalteva pinta ei siis ole vain uhka vaan se on euroopan kokemuksesta todellisuutta kun eutanasialle on avattu ovi se tulee yhteiskuntaan omalla dynamiikallaan sen käyttö laajenee samanaikaisesti surmaamisen laillistamisen myötä itsemurhaluvut ovat näissä maissa selvästi lisääntyneet eutanasialle ei saa vähimmässäkään määrin raottaa ovea se ei kuulu ihmistä arvostavaan ja ihmiselämää kunnioittavaan yhteiskuntaan sen sijaan laadukas saattohoito tulee kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla suomessa ja minä haluaisinkin kutsua teitä esimerkiksi tampereelle pirkanmaan saattohoitokotiin mikä on paitsi suomen myös pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti jossa sloganina on kun ei ole enää mitään tehtävissä on vielä paljon tekemistä

arvoisa rouva puhemies kyselytutkimusten mukaan suomalaisten suuri enemmistö on valmis hyväksymään eutanasian eli hyvän kuoleman sairaanhoitajaliiton mukaan sairaanhoitajien suuri enemmistö on valmis hyväksymään eutanasian eli hyvän kuoleman lääkäriliiton mukaan puolet lääkäreistä on valmis hyväksymään eutanasian eli hyvän kuoleman kansalaisaloitteen mukaan eutanasia voitaisiin aina panna toimeen vain potilaan omasta tahdosta eikä sitä voisi viime kädessä päättää kukaan muu eutanasia saadaan siihen ei jouduta meillä on keskuudessamme ihmisiä jotka jyrkästi ja epäasiallisesti käyttävät eutanasiasta sellaisia väkivaltaisia nimityksiä kuin tappo tai murha se on raakaa ja vastuutonta pelottelua siinä maalitauluna ovat ikääntyneet tai vaikeasti sairaat ihmiset eutanasiaan ei liity minkäänlaista väkivaltaa vaan se on kärsivien ja lähiaikoina muutoinkin kuolevien ihmisten pääsemistä pois kipujen vankilasta heidän omasta tahdostaan se on ihmisen oman vapaan tahdon toteuttamista tilanteessa jossa elämältä ei ole enää odotettavissa mitään muuta kuin kipua ja epätoivoa eutanasian saamiselle ehdotetaan kansalaisaloitteessa tärkein kriteeri on potilaan oman pyynnön ohella se että potilas sairastaa parantumatonta tautia johon hän on pian kuolemassa ja että hän kärsii sietämättömistä kivuista joita ei lääketieteellisin keinoin pystytä torjumaan lisäksi vaaditaan että potilas on täysi ikäinen ja siis täysivaltainen ja että hän ei kärsi arviointikykyä heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta tämän perusteella yksikään vanhus ei voi saada iän tai elämäntahdon heikkenemisen perusteella eutanasiaa eikä sitä voi myöskään saada yksikään alzheimer potilas joka elää jo toisessa todellisuudessa eikä enää kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan myös alaikäiset lapset rajautuvat pois ja heidän kuolinapunsa tarvittaessa on palliatiivinen sedaatio arvoisa puhemies sedaatiolla kärsivä ihminen nukutetaan ikuiseen uneen sen lopputulos on aina sama kuin eutanasiallakin ihmisen kuolema se toteutetaan kuitenkin sellaisella luonnonmenetelmällä että potilas nukutetaan eikä hänelle enää sen jälkeen anneta ruokaa tai juomaa ja hän nukkuu pois palliatiivista sedaatiota käytetään suomessa niin vähän että todellisuudessa se ei ole ollut eutanasian vaihtoehto niin kuin eutanasian useat vastustajat antavat ymmärtää lääkärilehden mukaan sedaation käyttö on vähäistä käsite on epäselvä ja toteutustavat ovat hyvin vaihtelevia mikä sekin puhuu eutanasian käyttöönoton puolesta eutanasiaa voidaan pitää sedaatiota arvokkaampana ja armorikkaampana kuolemana eutanasian vastustajat levittävät pelottelun ohella väärää tietoa siitä että kaikki kivut osataan nykyaikana torjua se ei ole totta mutta vaikka se olisikin totta sitä turvattomuudentunnetta joka liittyy esimerkiksi als potilasta uhkaavaan tukehtumiskuolemaan tai henkilön tehokkaiden kipulääkkeiden kipulääkkeiden eli opiaattien allergiaan ei lääkkeillä kyetä torjumaan syöpätaudeissakin kivut voivat olla kivuntorjunnan ulottumattomissa valitettavasti edustaja tanus viittasi edellisessä puheenvuorossa hippokrateen valaan jossa lääkäri vannoi ettei tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä vaikka häneltä sellaista pyydettäisiin sedaatiossa potilaalle annetaan lääkettä joka on tulkittava ainakin joidenkin lääkkeiden käytön osalta eutanasiaksi ja hippokrateen vala rikkoutuu siltä osin raskauden keskeyttäminen on suomessa sallittua ja se rikkoo hippokrateen valan kun hippokrateen valassa vannotaan ettei tule leikkaamaan veitsellä edes rakkokivistä kärsiviä kirurgit kai rikkovat kyseisen valan lääkärit eivät nykyään enää vannokaan hippokrateen valaa sellaisenaan myös pitäisi vapauttaa tämän tuhansia vuosia vanhan valan kahleesta ajatus siitä että kuolevan ihmisen on kärsittävä on kohtuuton ja itsekäs jos se on potilaan oma tahto hänen pitää saada kärsiä vapaasti se että joku haluaa kärsiä ei kuitenkaan saa estää muilta kivuntorjuntaa ja siitä nimenomaan on kysymys eutanasiassa hyvässä kuolemassa

arvoisa puhemies ja kuoleminen on väistämätöntä meille jokaiselle tietoisuus elämän päättymisestä lähestyvästä kuolemasta aiheuttaa jokaiselle ainakin jonkinasteisen henkisen kriisin olen usein kuullut ihmisten toivovan kuoleman tulevan yllättäen tai unessa siten ettei tarvitsisi tietoisesti kohdata ajatusta tulevasta omasta kuolemasta lääketieteen kehittyminen on lisännyt elinaikaa parantanut hyvinvointia ja mahdollistanut monen ihmisen elämän myös niissä tilanteissa joissa vammat synnynnäiset tai elämän aikana syntyneet olisivat päättäneet elämän monet vakavat sairaudet voidaan tänä päivänä parantaa tai niiden kanssa on mahdollista elää täyttä elämää ilman toivoa lopullisesta paranemisesta työhuoneessani silloin kun vielä tein syöpälääkärin työtä oli taulu jossa luki mietelause lääkäri voi muuttaa kuoleman nimeä muttei kuolemaa itsessään teknologian ja tieteen kehitys ei siis tuo ikuista elämää ja kuolema pysyy osana meidän jokaisen elämäntarinaa suhtautuminen kuolemaan heijastelee myös jokaisen historiallisen ajan arvoja ja arkea aikaisemmin ei edes niin kovin kauan sitten kuolema ja kuoleminen oli läsnä ihmisen arkipäivässä nykyisin siirretty laitoksiin sairaaloihin pois näkyvistä tässä ajassa korostuu tarve hallita kontrolloida kontrolloida ja aikatauluttaa tehokkuus tuottavuus määrätietoisuus ja tavoitehakuisuus ovat päivän sanoja kuolema ja sen odotus sopii kovin huonosti elämänrytmiin nykypäivänä ihminen joka on vanha hauras tai kuoleva ei ole kovin trendikäs ja meitä pelottaa tilanne jossa tarvitsemme toisten apua ihminen ei halua olla taakka elokuvissa olemme nähneet mallia sankaritarinoiden mukaisesti ihmisistä jotka ovat ottaneet ratkaisun omiin käsiinsä omiin käsiinsä eutanasiasta on luotu tietynlainen ideaalimalli jossa ihminen niin sanotun vapaan tahtonsa mukaisesti säästää itsensä ja läheisensä kärsimykseltä jota luonnollisen kuoleman odottaminen merkitsisi vapaan tahdon ja yksilön oikeuksien korostaminen on eutanasian puolustajien keskeisin argumentti minä en vieläkään tiedä miten toisen ihmisen vapaa tahto aidosti määritellään harva meistä kulkee tätä elämänsä matkaa ilman perhettä ystäviä tai mielipiteisiin suurin osa läheisistä tukee sairastunutta ihmistä rakkaudella ja välittävällä huolenpidolla olen kuitenkin aikaisemmassa työssäni valitettavan usein kohdannut tilanteita joissa tuota tukea kuoleva potilas ei saa sairaan läheisen kohtaamista pidetään raskaana ja potilasta pidetään taloudellisena taakkana onneksi olen saanut todistaa myös paljon aitoa myötäelämistä mutta olen joutunut kohtaamaan suoranaista pahuutta ja julmuutta läheiset painostavat potilasta luopumaan hoidoista tai pyytävät lääkäriä kiirehtimään potilaan kuolemaa taloudellisista syistä millä perusteella ja millä koulutuksella lääkäri voi määrittää sen kenen vapaa tahto täyttää riittävällä varmuudella mahdollisen lainsäädännön ehdot käytävässä keskustelussa hämmentää myös se että kiihkeimmin valinnanvapautta eutanasiassa puolustavista monet ovat niitä jotka kiihkeimmin vastustavat ihmisen oikeutta valinnanvapauteen terveydenhuollon palveluissa olen tehnyt vuosia työtä kuolevien potilaiden kanssa ja tiedän että jokainen kuolema niin kuin elämäkin on erilainen keinot ja osaaminen hyvään kuolemaan ovat olemassa mutta eivät ole kaikkien tavoitettavissa tänä päivänä kipu hengenahdistus ja muut oireet ovat hoidettavissa henkinen ja hengellinen ahdistus ovat toki vaikeampia edustaja pekosen puheenvuorossaan edustama edustama tietämättömyys muun muassa sedaation käytöstä kuvaa hyvin kuinka paljon vääriä käsityksiä myös alan koulutusta saaneitten ihmisten osalta arkipäivän saattohoidon keinoista on en tässä kohdassa lähde kuitenkaan pitämään oppituntia hyvästä saattohoidosta silloin kun saattohoitopalvelut on riittävällä tavalla järjestetty kenenkään tarvitse enää pelätä pelätä ettei hän saa riittävää apua sitä tarvitessaan voimme miettiä myös muita lainsäädännön keinoja valiokunta on tehnyt mittavan työn kansalaisaloitteen käsittelyssä asia on saanut arvokkaan käsittelyn valiokunnan kanta mahdollistaa paitsi tärkeän yhteiskunnallisen arvokeskustelun jatkumisen myös tiedon lisäämisen niin kansalaisten kuin päättäjienkin keskuudessa ja ennen muuta niin sydämestäni toivon arvokkaan ja kokonaisvaltaisen saattohoidon toteutumisen koko suomessa

arvoisa puhemies eutanasiakansalaisaloitteen tekijöiden ansiokkaan tarkoituksen he tahtovat lisätä ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta välttää kipua mutta aloite ei lisää vain yksilön oikeutta arvokkaaseen kuolemaan vaan samalla se antaa viranomaisille paitsi oikeuden myös velvollisuuden määritellä ihmisen elinkelpoisuus suurin osa lääkäreistä ei halua ottaa vastuuta ihmisen elämän katkaisemisesta monille se sotii hippokrateen valaa vastaan elämän päättäminen on niin monitahoinen eettinen kysymys että sitä ei voi ratkaista tietyn ammattikunnan asiantuntemuksen perusteella se kaventaisi eettisen pohdinnan teknokraattiseksi ratkaisuksi ikään kuin elämän katkaisemiseen olisi edes ajateltavissa oikea ja väärä vastaus on siis ymmärrettävä että eutanasian salliminen ei ole lääketieteellinen tai edes tieteellinen kysymys se miten sallivaa lakia sovelletaan on aina poliittinen kysymys se heijastaa yhteiskuntaa ja siinä vallitsevia arvoja vaikka lääkärin vastuulla on kliininen arvio potilaan aidosta tahdosta viime kädessä ratkaisuvalta jää tuomioistuimille ja valvontaviranomaisille ja niiden toimintaa ohjaa kulloinenkin yhteiskunnallinen ymmärrys episteemi eli piilevien tiedonmuotojen syvärakenne josta käsin määrittyvät terve ja sairas normaali ja epänormaali sallittu ja kielletty hyväksyttävä ja tuomittava elämä ja kuolema on hulluutta ja seksuaalisuutta käsittelevissä tutkimuksissaan osoittanut miten eri aikakaudet ja yhteiskuntamuodot ovat luoneet hylkäämisen ja ulossulkemisen mekanismeja alistamisen tavat muuttuvat ajassa mennään vain yksi sukupolvi taaksepäin niin homoseksuaalisuus oli rikos se poistui rikoslaista minun elinaikanani samaan aikaan seitsemänkymmentä luvun alussa vasta kumottiin steriloimislaki jolla yhteiskunta määritteli epäsosiaalisiksi katsomiensa ihmisten oikeutta lapsiin ja perheisiin paitsi psyykkisistä oireista ja kehityshäiriöistä kärsivät ihmiset kuka tahansa yhteisön normeista poikkeava saattoi joutua rajujen pakkotoimien kohteeksi steriloimislaki säädettiin vuonna aikana jolloin rodunjalostus eli eugeniikka oli eurooppalaisittain johtava aate myös suomessa kansallisen edun ja rotupuhtauden nimissä oli oikein alistaa vähemmistöjä niitä jotka enemmistö määritteli epäkelpoisiksi hylättäviksi ja poistettaviksi sopivissa olosuhteissa julma ja julmasti välinpitämätön enemmistö voi ajaa vähemmistön tuhoon tämän salin tehtävä on puolustaa väärää väkeä vääränlaisia ja väärin ajattelevia vaivaisia ja vähäisiä heikkoja ja kelpaamattomia koska he eivät itse pysty puolustautumaan väkivallalta tänä päivänäkin juridisen sukupuolen vaihtaminen edellyttää todistetta lisääntymiskyvyttömyydestä minkä käytännöllistä perustetta on mahdoton ymmärtää pikemminkin se näyttäytyy esimerkkinä jokaiseen yhteiskuntaan sisäänkirjoitetusta puolustuskyvyttömien alistamisesta tämä hallitus on keskenään sopinut ei muuteta inhimillisempään suuntaan ja se on ainoa esitetty periaate toisin sanoen pakkovaltaa perustellaan auktoriteettiargumentilla sitä sopii pohtia samastun henkilökohtaisesti vähemmistöön jota enemmistö ei pidä elinkelpoisena kuuromykkä älköön myöskään sellaisetta luvatta menkö avioliittoon toisen kuuromykän kanssa paitsi milloin jommankumman kuuromykkyys ei ole synnynnäistä

avioliittolaki kieltää naimisiinmenon myös epileptikoilta tämä pykälä poistettiin vasta vuonna kuusikymmentäyhdeksän ja vasta kolmenkymmenen vuoden ajan on kaikilla vammaisilla ollut oikeus avioliittoon ja perheen perustamiseen arvoisa puhemies vaikka äsken kuvasin edistysaskeleita hyljeksittyjen vähemmistöjen elämästä mikään ei takaa että vapautumisen ja tasa arvon ala aina laajenee aina jokin ryhmä voidaan jättää yhteisön ulkopuolelle ja määritellä elinkelvottomaksi vaikka tässä eduskunnassa suuri enemmistö allekirjoittaa jakamattoman ihmisarvon sivistyneissäkin yhteiskunnissa etninen alistaminen ja jopa rotuopit ovat saaneet uutta kannatusta on täysin mahdollista että väkivaltainen ilmapiiri lisääntyy ja demokraattinen neuvottelujärjestelmä joutuu väistymään vahvemman oikeuksien ajamisen tieltä kolmekymmentä luvun aatteet eivät ole koskaan kadonneet kansainvaellusten maailmassa ne tarjoavat uhatuiksi itsensä tunteville mahdollisuuden kostaa globalisaation aiheuttama epävarmuus ne joilla ei ole muutoksen myrskyissä jäänyt mitään muuta kuin se mitä on syntymässä saanut voivat tuntea houkutusta etniseen puhtauteen ja etnisen puhtauden opista ei ole pitkä matka etnisen puhdistuksen toteuttamiseen myös näennäisesti demokraattisten rakenteiden sisään pesiytyy väkivallan mekanismeja jotka tekevät toisinajattelijoista lainsuojattomia henkipattoja ja kuten on jälleen hälyttävästi nähty euroopassakin tapettavia arvoisa puhemies jos sallitte niin vielä pari sanaa kuten sanoin uskon täysin eutanasia aloitteen tekijöiden allekirjoittajien ja kannattajien hyvään tahtoon ihmisrakkauteen ja elämän kunnioittamiseen sallikaa silti että yksi tässä salissa joka jakaa sinänsä vapaamielisen yksilön oikeuksia korostavan ja maallisen maailmankatsomuksen suhtautuu silti epäilevästi esityksiin jotka luovat laillisuuspohjaa erottelulle ulossulkemiselle ja jopa eliminoinnille

arvoisa rouva puhemies

pyrkimiseen näköjään saadaan käyttää vaikka voimakeinoja ja kuinka paljon tahansa se on mielestäni näiden kristillisten arvojen unohtamisen karmea seuraus tässä mietinnössä minkä sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt on hyvin mielenkiintoisia yksityiskohtia ensinnäkin kuolevia potilaita hoitavien lääkärien keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan kuitenkin vain seitsemäntoista prosenttia näistä lääkäreistä kannatti eutanasian sallimista siis lääkäreistä seitsemäntoista prosenttia kannatti eutanasian sallimista lukuhan on sinänsä aika pieni kun kun kuitenkin voi sanoa että kahdeksankymmentäkolme prosenttia otoksesta vastusti eutanasiaa tämän mietinnön mukaisesti tuli mieleen että kun katsotaan sitten tätä asiaa lääkärin näkökulmasta kuten edustaja raassina äsken erinomaisessa puheenvuorossaan totesi lääkärin työstä ja siitä mitä siihen kuuluu niin hippokrateen valan unohtaminen lääkäriltä tai yleensä hoitohenkilökunnalta niin että elämää ei kunnioiteta on asia jota suuresti ihmettelen elämä on saatu lahja ja ja sen kanssa pelaaminen

käsi päättäisi siitä elämän loppumisesta ei minun etiikkaani sovi ei sitten millään tästä samaisesta mietinnöstä käy hyvin ilmi myös se että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon taso tässä maassa on huono totta kai on paikkoja ja erikoistuneita sairaaloitakin jotka sitä tekevät ansiokkaasti en moiti terveydenhuoltoalan ihmisiä missään tapauksessa mutta nyt pitää tässä asiassa suomessa ihan aidosti ja oikeasti ruveta tekemään työtä jotta saataisiin

korkealle tasolle koko maassa sosiaali ja terveysministeriö antoi viime vuonna tätä varten ohjeita omia suosituksiaan stmn raportissa neljäkymmentäneljä kautta kaksituhattaseitsemäntoista nämä ohjeet näkyvät ja valtioneuvoston asetus tämän vuoden alusta alkaen on on määrännyt yliopistolliset sairaalat omilla alueillaan toimimaan niin että saadaan hoidon ohjeistus ajan tasalle ja hyvälle tasolle tätä tietä mielestäni pitää edetä mutta sitä että me lähtisimme ihmiselämästä päättämään ja ihmisestä tulisi se se päätöksentekijä joka sitten ihmisen elämän päättää en missään nimessä hyväksy se on tämän aikamme ilmiö ja ajattelin vain sitä että missä sitten raja kuka sitten sen viimeisen rajan vetää siitä kuka saa elää kuka kuolee se on ajatuksenakin minulle täysin kammottava elämä on lahja jumalalta ja sellaisena se tulee pitää ja ihminen älköön tähän tähän asiaan sormiaan lyökö

arvoisa puhemies

kuolemaa surevan ystäväni pitkä sairastaminen monine eri vaiheineen oli viimein päättynyt kuolemaan sairastuneen elämän viimeisiä kuukausia oli vietetty perheen kesken milloin konsertissa yhdessä tanssien milloin kotona kovien kipujen kanssa taistellen kova elämänhalu ja sitkeys sekä perhe saivat sairaanakin osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin elämänhalusta huolimatta tämän kuolevan ihmisen viimeiset viikot olivat tuskaisia niin hänelle itselleen kuin hänen läheisilleen vahva rakkauden täyttämä sydän kesti sairautta paljon enemmän kuin hän itse olisi kestänyt kipua ja hidasta riutumistaan kohti kuolemaa hänen läheisilleen esittämänsä viimeinen pyyntö auttaa häntä jo pääsemään pois oli musertavaa sillä omaiset eivät auttaa häntä millään muulla tavalla kuin huolehtimalla kivunlievityksen saamisesta ystäväni kysyi tuolloin tavatessamme minulta miksi tällaista kärsimystä pitää pitkittää eikö suomessa voisi olla oikeus myös kuolla jokainen elämä on lahja joka meille annetaan lahja vastaanotetaan sellaisena kuin se saadaan onko meillä kuitenkin oikeus vakavasti sairaana päättää kuolemasta keskustelua eutanasiasta on käyty pitkään aihe oli aikoinaan koulun väittelykisoissa väittelijälle helppo sillä siihen aina hyviä ja uskottavia perusteluja sekä puolesta että vastaan nykyisin asiassa ei minulle ole enää kyse väittelyn voittamisesta tai häviämisestä vaan yhteiskunnan sekä ihmisen kannalta oikean ja väärän ymmärtämisestä lainsäätäjänä monen asian määrittely on vaikeaa ja sitä se erityisesti on eutanasiassa millaiseen kärsimykseen yhteiskunnan tulisi vastata eutanasialla lakia tehtäessä olisi kyettävä määrittelemään milloin kärsimys voitaisiin katsoa niin sietämättömäksi että se johtaisi potilaan toistuvien omien kuolinpyyntöjen jälkeen eutanasiaan miten määriteltäisiin lääkärien oikeusturva kun he ottavat vastuun kärsimyksen ja potilaan toiveen lainmukaisesta tulkinnasta moni eutanasiaa vastustava näkee vaarana vaarana ulkopuolisen mahdollisuuden painostaa potilasta tai jopa pahimmillaan yhteiskunnan alkavan säästää kalliissa hoidoissa eutanasian avulla arvoisa puhemies vaikka kaikki nämä näkökulmat on otettava huomioon tuntuvat ne kuitenkin toissijaisilta vakavasti sairaan toiveeseen nähden edes lupaus parantaa saattohoitoa ja kivunlievitystä ei poista sitä tosiasiaa että kaikille vakavasti sairaille ei edes nykykeinoin voida löytää inhimillistä tapaa kuolla monelle pitkään sairastaneelle tärkeäksi nousee myös se että kuoleman hetkellä vierellä voisi olla läheinen

eikö hyvinvointiyhteiskunnassa tulisi olla aivan jokaisella oikeus hyvään ja arvokkaaseen kuolemaan ystäväni kysymys minulle vahvisti mielessäni jo aikaisemmin piilleen ajatuksen suomessa on syytä selvittää eutanasian mahdollistaminen päättäjät eivät saa piiloutua vaikean ja monimutkaisen asian taakse on etsittävä ratkaisuja esteisiin pysähtymisen sijaan lainsäädännöllä on suojeltava ihmistä ja hyvään kuolemaan ei järjestelmää sen avulla tulee kunnioittaa ihmisarvoa

tarvetta kahdella argumentilla toisaalta parantumattomasti sairaan potilaan kärsimyksillä ja toisaalta sitten hänen itsemääräämisoikeudellaan oikeudellaan päättää kuolemastaan väitän että terveydenhuollon etiikka ja myöskään saattohoidon keinovalikoima eivät puolla näitä perusteluja saattohoito on kehittyneempää kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa vaikeatkin kivut voidaan hoitaa esimerkiksi samat opioidit joita käytetään vaikeaan kivunhoitoon lievittävät tehokkaasti myös hengenahdistuksen tunnetta josta täällä myös on puhuttu ja jos muut keinot eivät riitä lievittämään levottomuutta tai hengenahdistusta tai psyykkistä ahdistusta tai kipua niin meillä on todellakin tuo palliatiivisen sedaation keino käytössä ja se ei ole eutanasiaa tutkimusten mukaan sedatoitujen syöpäpotilaiden keskimääräinen elinaika ei poikkea ilman sedaatiota hoidettujen elinajasta myös käsite oikeus kuolla on harhaanjohtava ja itse asiassa itsessään ristiriitainen kansainväliset ihmisoikeussopimukset tunnustavat ihmisen oikeuden elämään eivät oikeutta kuolemaan ei missään maassa ei hollannissakaan ole potilaalle turvattu tätä lakisääteistä niin sanottua oikeutta kuolla siellä lääkärillä on oikeus välttyä rangaistukselta jos hän tiettyjen ehtojen vallitessa surmaa potilaansa terveydenhuollossa itsemääräämisoikeuden ydin on siinä että potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta mutta ei oikeutta päättää itse mitä hoitoa hänelle annetaan mitä toimenpiteitä miksi juuri eutanasia olisi poikkeus tästä periaatteesta

eutanasian puolustajat puhuvat usein oikeudesta kuolla arvokkaasti tämä toive on oikeutettu ja se on nimenomaan otettava vakavasti itse ajattelen että arvokkaalla kuolemalla tulee tarkoittaa juuri tätä hyvää palliatiivista hoitoa hyvää saattohoitoa ihmisen surmaaminen ei ole arvokasta

mikäli ajatellaan että ihmisellä olisi itsellään oikeus päättää omasta kuolemastaan toisen ihmisen tekemänä niin silloinhan tämä merkitsee velvollisuutta lääkärikunnalle suorittaa tämä surmaaminen tämä koskettaa hyvin syvästi nimenomaan lääkärin etiikkaa koska lääkärit ovat saaneet tiedollisen ja asenteellisen koulutuksen suojella elämää se on juuri ihmislääketieteen lähtökohta toisin kuin eläinlääketieteessä siinä voidaan se eläimen elämä joissakin tilanteissa lopettaa mutta ihmislääketieteeseen se ei kuulu

täällä on käyty keskustelua myös hollannista hollannissahan vuonna

kaksituhattakaksi säädettiin tämä laki ja kaksituhattakolme hollannissa rekisteröitiin noin tuhatkuusisataa eutanasiakuolemaa vuonna kaksituhattaviisitoista näitä tapauksia oli jo lähes

tämä ei ole ainakaan hollannissa ollut mikään ratkaisu itsemurhien vähentämiseksi sillä samaan aikaan itsemurhien määrä on kasvanut kolmellakymmenelläviidellä prosentilla hollannissa on luisuttu myös kuolinapuun jota annetaan silloinkin kun potilaan omasta tahdosta ei ole varmuutta esimerkiksi dementiaa sairastavien potilaiden kohdalla näitä tapauksia varten on luotu aivan uusi käsite vaikka käytetään samaa toimenpidettä puhutaan niissä tilanteissa elämän lopettavasta hoidosta life terminating treatment ihmisellä

ihmisellä on myös oikeus muuttaa näkemystään miten potilaan aiempaan eutanasiatoiveeseen tulisi suhtautua jos hän ei enää akuutissa tilanteessa kykenekään ilmaisemaan senhetkistä tahtoa kun yli kahdeksankymmentä vuotiaita hoitotestamentin laatineita suomalaisia haastateltiin niin vastoin tuossa hoitotestamentissa ilmaistua tahtoa puolet heistä kertoikin että he nykyisessä tilanteessa toivovatkin elvytystä eli elämänhalu on usein kuoleman lähestyessä paljon vahvempi kuin terveenä osaamme ajatella sitten haluan vielä sitä teroittaa että eutanasia on erotettava oireiden hoidosta jonka sivuvaikutuksena elämä saattaa lyhentyä kyllä lääkäri joutuu useissa tilanteissa punnitsemaan lääkkeiden ja erilaisten hoitotoimenpiteiden hyötyjä ja haittoja mutta lääkehoidon tarkoituksena ei koskaan ole surmata potilasta vaikka sen käyttöön saattaisi liittyä jopa kuolemaan johtavia sivuvaikutuksia saattohoidossa käytetyt kipulääkeannokset esimerkiksi morfiiniannokset saattavat olla hyvin suuria koska potilas sietää yhä suurempia lääkemääriä eutanasialääkärit eivät käytä surmaamiseen morfiinia vaan lihaksia halvaannuttavia halvaannuttavia ja sydämen pysäyttäviä aineita joita ei käytetä saattohoidossa kun katsotaan niitä aineita joita käytetään voidaan päätellä onko kysymys saattohoidosta vai vai eutanasiasta

arvoisa puhemies haluan vielä saattohoidosta todeta sen että oikein toteutettuna se ei ole sen kalliimpaa kuin potilaiden pyörittely hoitojonoissa ja päivystyspoliklinikoilla jos se toteutetaan kattavasti ja sillä periaatteella että saattohoidon tarpeisiin suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin kiireellisiin päivystystilanteisiin eli kivusta kärsivää potilasta ei pidä jättää odottamaan aamuun asti sitä että saadaan se oikea konsultaatio vaan tulee olla kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella toimiva konsultaatiojärjestelmä

arvoisa puhemies kiitän kaikkia monipuolisesta keskustelusta vaikeasta aiheesta asiasta on erilaisia mielipiteitä erilaisilla perusteilla ja erityisesti myös erilaisten arvojen pohjalta mutta arvoisa puhemies tällä puheenvuorollani kannatan edustaja heinosen esittämää lausumaa joka on jaettu pöydälle

arvoisa rouva puhemies sääli edustaja pekonen poistui juuri salista koska mielelläni olisin halunnut hänelle myös kommentoida hänen puheitaan sedaatioon liittyen hämmästelin kovasti kuinka kuinka sellaiset ajatukset tai virheelliset mietteet edustajalla voivat olla sedaatioon liittyen varsinkin kun aiheesta on keskusteltu jo aiemmin tässä salissa sedaatio ei missään nimessä ole eutanasia eikä edes osa sitä sedaatiota voidaan käyttää vaikka yön yli tajunnan tasoa laskea vaivuttaa uneen vaikka päiväksi tai kahdeksi ja kuten kuolevia potilaita hoitaneet lääkärit ovat kertoneet esimerkiksi kahden päivän sedaation jälkeen kivut ovat sen verran vähäisemmät että myös särkylääkkeitä kipulääkkeitä on voitu vähentää elikkä kun myös aivot ja elimistö ovat päässeet rentoutumaan lepäämään niin sedaation jälkeen voidaan mahdollisesti pystyä vähentämään myös lääkitystä

täällä eduskunnassa yksi merkittävimpiä tapaamisia oli tässä jokunen viikko sitten kun tohtori rob jonquiere kuinka tämä sitten oikein lausutaankaan yksi hollannin eutanasiakäytäntöjen toimeenpanijoista vieraili kuudes kolmatta eduskunnassa perhelääkärinä hän kertoi harjoittaneensa eutanasiaa jo paljon ennen eutanasian laillistamista kuinka on mahdollista ettei lääkäriä asetettu rikosvastuuseen potilaiden laittomasta surmaamisesta kuinka hän on voinut säilyttää lääkärin oikeudet huomasin miettineeni kun katselin tuota miestä hän siis kiersi ja kiertää ympäri maailmaa eutanasian puolesta puhumassa ja avoimesti itse kertoi että oli toteuttanut eutanasiaa jo paljon ennen kuin se laillista eikä jostakin syystä joutunut rikosvastuuseen jonquiere maalasi hollannin ja belgian eutanasiatilanteesta varsin ruusuisen kuvan esittäen myös että säädösten mukaan arvio ennen eutanasiaa tehtäisiin aina useamman lääkärin toimesta ja että kaikki eutanasiatapaukset käytäisiin jälkikäteen huolellisesti läpi arviointikomitean toimesta aivan toisenlainen totuus on noussut esiin terveydenhuollon etiikan professorin hollantilaisen theo boerin tilannekuvauksesta professori boer toimi vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattaneljätoista hollannissa yhdessä eutanasian arviointikomiteoista ja on yli neljätuhatta eutanasiatapausta hän vieraili viime vuonna puhujana eduskunnassa suuressa eutanasiaseminaarissa eutanasian käyttö hollannissa on voimakkaasti lisääntynyt viime vuonna noin seitsemäntuhatta raportoitua eutanasiaa ja lisäksi suuri määrä raportoimatta jätettyjä tapauksia syyt ovat moninaistuneet ja myös riitautetut tapaukset lisääntyneet niin sanottu kalteva pinta eutanasian laajenemiseen ei ole vain uhka vaan se on jo toteutunut euroopassa syöpätapausten rinnalla vuodesta kaksituhattaseitsemän ei terminaalivaiheen sairaudet eutanasian syinä ovat lisääntyneet kuusisataa prosenttia erityistä keskustelua on aiheuttanut psykiatristen häiriöiden ja dementian vuoksi tehtyjen eutanasioiden lisääntyminen dementikkojen eutanasioita oli vuonna kaksituhattakuusi kolme tapausta neljäkymmentäyksi tapausta vuonna kaksituhattakaksitoista ja vuonna kaksituhattakuusitoista jo sataneljäkymmentäyksi tapausta myös erilaisten ikääntymiseen liittyvien vaivojen näkö ja kuulo ongelmien yksinäisyyden ja surun esimerkiksi läheisen menetyksen vuoksi suoritetut eutanasiat ovat myös lisääntyneet tällä hetkellä hollannin tuomioistuimessa on myös tapaus jossa aiemmin epämääräisen eutanasiatoiveen antanut dementikkovanhus ei olisi enää halunnut eutanasiaa suoritettavan mutta vastustuksesta huolimatta eutanasia hänelle suoritettiin niin hollannissa kuin belgiassakin tapahtuu monia säädösten laiminlyöntejä toisen tai kolmannen puolueettoman lääkärin arvio ohitetaan kaikkia eutanasioita ei raportoida eikä laiminlyönneistä ole joutunut oikeudelliseen vastuuseen kaksituhattakymmenen hollannissa tehdyistä eutanasioista arviolta kaksikymmentäkolme joidenkin lähteiden mukaan paljon suurempi osa on jätetty kokonaan raportoimatta professori boerin mukaan eutanasia tuo mukanaan pyrkimyksen normalisoida toisen surmaaminen pyynnöstä aiheutettu kuolema palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon mahdollisuudet jäävät sivuun professori boer kannatti itse kaksituhatta luvun alussa mahdollisuutta äärimmäisissä tapauksissa käyttää eutanasiaa nähtyään nähtyään kaltevan pinnan toteutuneen eutanasian käytön ja väärinkäytösten lisääntyneen hän varoittaa vakavasti suomalaisia lainsäätäjiä ja vetoaa ettei eutanasiaa laillistettaisi vaan käytettäisiin kaikki voimavarat palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen

mitä tämä nyt sitten suomeksi onkaan saimme euroopasta tällaisen kirjasen ja se jaettiin jokaiselle kansanedustajalle jota kiinnostaa niin sieltä voi lukea lukuja historiaa millä tavalla eutanasia on kehittynyt millä tavalla se on laajentunut euroopassa

puhemies itsekin halusin tulla kiittämään tästä arvokkaasta keskustelusta arvokkaassa asiassa ja

samalla toki todeta sen todennut että asia on vaikea ja monella tavalla haastava ja sen takia

halusin pyytää puheenvuoron senkin takia että kun olen tässä nyt seurannut

arvostamani pitkäaikaisen parlamentaarikon muun muassa esko seppäsen

sain kunnian keskustella hänen kanssaan elämänsä vaiheista ja niistä asioista mitä hän on kokenut ja miksi hän ollut aktiivinen tässä asiassa niin minun mielestäni kun me keskustelemme täällä ihmisarvosta itsemääräämisoikeudesta toki samalla oikeudesta elämään eli voi sanoa aivan niistä elämän perusasioita

on arvokasta että tämä keskustelu

asia olen asunut hollannissa keski euroopassa seurannut sitä keskusteluilmapiiriä jo jo yhdeksänkymmentä luvulta ja toki kuten tässä edustaja tanus totesi tätä keskustelua on käyty euroopassa jo pidempään ja siellä on tehty omanlaisia ratkaisuja toki arvostan lääkärikunnan edustaja räsäsen ja muiden alan ammattilaisten mielipiteitä ja aivan oikein totesitte sen miten hyvää saattohoito suomessa on ja olen itsekin sitä

mutta oikeastaan itselleni tämä kysymys tuli eteen huhtikuussa kaksituhattakuusitoista kun olimme isäni saattohoitoa tekemässä lahdessa ja silloin minullekin niin kaukainen asia kuin eutanasia tuli sillä tavalla mieleen tai että pari päivää ennen kuolemaansa isäni kysyi minulta poika voisitko järjestää minulle menolipun geneveen menolipun geneveen lääkärit eivät ymmärtäneet mitä hän tarkoitti eivätkä hoitajat mutta minä ymmärsin se kysymys johon en pystynyt silloin vastaamaan on jäänyt sinänsä mieleeni siinä mielessä että tiesin heti että hän tarkoitti sitä että hän voisi itse määrätä siitä mitä nyt tulee tapahtumaan samalla varmasti tietäen että elinaikaa ei ole paljon jäljellä tällä haluan sanoa sitä että näinkin vaikeassa asiassa joskus se oma kokemus auttaa tekemään sitten sen oman omantunnon päätöksen tältä pohjalta arvoisa puhemies kannatan kansalaisaloitetta ja kannatan edustaja heinosen tekemää

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty useita erittäin hyviä ja koskettavia puheenvuoroja ja yhteinen nimittäjä lähes kaikissa puheenvuoroissa on ollut vaatimus saada meille hyvää laadukasta saattohoitoa joka olisi kaikkien kuolevien potilaiden ulottuvilla ja toivon todella että tämä keskustelu johtaa myös konkreettisiin tekoihin tässä asiassa saattohoidon kehittämisessä on oleellista koulutus kaikkien niiden terveydenhuollon henkilöiden kohdalla jotka osallistuvat kuolevien potilaiden hoitoon mutta myös oikea organisointi esimerkiksi niin että kotihoidossa olevalla potilaalla olisi lupa milloin tahansa päästä saattohoidon osastolle ilman jonoja ilman erityisiä lähetteitä vain vain menemällä sinne ja toiseksi täytyy olla kunnolliset konsultaatioväylät terveyskeskuksessa tai kotona toteutettava saattohoito onnistuu usein ihan niillä tavanomaisilla menetelmillä kipulääkityksillä ja ja muilla oireita lievittävillä hoidoilla mutta joskus tarvitaan erityisen vaativan saattohoidon keinoja ja konsultaatiomahdollisuus terveyskeskuslääkärillä osastonlääkärillä tulisi olla milloin tahansa erityisen vaativan saattohoidon yksikköön tällaisia menettelyjä on toteutettu jossakin päin suomea mutta aivan kaikkialla näitä vielä ei ole ja sen takia tarvitaan valtakunnallista saattohoidon kehittämistä
arvoisa rouva puhemies halusin vielä ottaa puheenvuoron muistuttaakseni siitä että myös euroopasta tulleet viestit ovat olleet sellaisia että ennen kuin missään nimessä harkittaisiin vaihtoehtoa eutanasiasta

tulisi olla kunnossa ja

se tulisi ulottaa kaikille sitä tarvitseville kaikkialla maassa se oli hyvin hyvin selkeä tohtori boerin viesti myös että että näin tulisi toimia koska niin kuin hän sanoi hollannissa siinä vaiheessa kun eutanasia on laillistettu saattohoidon kehittäminen on kuitenkin jäänyt sivuun tällä hetkellä noin yhdeksän prosenttia syöpäsairaista hollannissa kuolee eutanasiaan

en tiedä kuinka monet edustajista jotka täällä ovat puhuneet tai kuinka monet kansalaisaloitteen allekirjoittajista ovat itse olleet läsnä kun kuolema on tullut kun läheinen tai omainen on siirtynyt rajan yli itse olen lähemmäs kolmekymmentä vuotta ollut lääkärinä ja ja useita useita kertoja ollut läsnä kun rajan yli siirtyminen on tapahtunut

en tiedä kuinka monet eutanasia aloitteen kannattajista olette miettineet olisitteko itse valmiita toteuttamaan eutanasian antamaan niitä lääkkeitä ja sitten seuraamaan että hengitys loppuu sydämen syke loppuu en tiedä kuinka monet teistä olette miettineet mitä se merkitsee lääkärille lääkärikunnalle siinä missä lääkäri on koulutettu ja toivon mukaan myös säilyttää herkkyytensä aistia ja kommunikoida vastavuoroisesti potilaan kanssa etsiä keinoja hoitaa lohduttaa löytää yhdessä arvokkuutta elämälle niinä vaikeinakin päivinä niin mitä se tarkoittaa lääkärikunnalle jos työnkuvaan kuuluisi myös elämän lopettaminen esimerkiksi suomessa neljää euroopan maata lukuun ottamatta abortti on gynekologeille välttämätön työtehtävä monet haluaisivat erikoistua naistentauteihin ja synnytyksiin mutta suomessa on ollut tähän asti vaatimuksena että myös sitä pientä elämää on lopetettava eli monet monet jättävät gynekologian naistentaudit synnytykset kokonaan sivuun koska ei ole mahdollista valikoida työtehtäviä omantunnonvapaus kansalaisaloite tässä salissa hylättiin nyt jos eutanasia laillistetaan niin mille alalle lääkäri voi erikoistua joka alalla voi tulla pyyntö eutanasiasta se olisi ehkä lähinnä röntgenologiaa ja patologiaa toivon että mietitte myös terveydenhuollon henkilökunnan kannalta näitä asioita

arvoisa puhemies edustaja tanus esitti erittäin hyvän ja syvällisen kysymyksen yritän nyt vastata siihen oma kokemukseni näin maallikkona ei lääkärinä itsekin erilaisissa tilanteissa olleena on se että kun seuraa sitten

saattohoitopotilaan tilannetta

kieltämättä on se tunne kun usein tämäkin tila voi jatkua ei päiviä mutta viikkoja ja ollaan kipupumpulla lisätään lääkkeen määrää ollaan sedatoituna eli suomen kielellä nukutettuna ja tietysti kysymys kuuluu kuinka kauan ja kuinka inhimillistä sellainen elämä on ja kuinka paljon

sellainen elämäntilanne omaisilta kysyy myönnän että tämä on erittäin vaikea kysymys ollut minullekin kaiken kaikkiaan mutta äsken tuolta pöntöstä esittämieni perusteiden ja omien kokemusteni jälkeen olen itse tullut siihen tulokseen että kuitenkin meidän tulisi olla avarakatseisia ja kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja siinä mielessä seurata eurooppalaista esimerkkiä

rouva puhemies edustaja skinnarin puheenvuoron johdosta vielä pyysin puheenvuoron ja ja kysyisinkin miten varmistamme että eutanasiapyyntö on todella potilaan oma pyyntö vakaa oma tahto mistä tiedämme että eutanasiaa ei pyydetä sen vuoksi että on kokemus taakkana olemisesta tai vaivana olemisesta tai tai jotakin muuta

saattohoidosta tässä salissa on puhuttu useampaan kertaan ja olen moneen moneen otteeseen sanonut että yksi heikko lenkki mikä suomessa saattohoidossa on ollut mielestäni on omaisten huomioiminen se tuska ja ahdistus mitä omaiset monta kertaa joutuvat käymään läpi omaisen läheisen kärsiessä ja todellakin niitä kipulääkityksiä lisättäessä tai sedaation vaikutusta odottaessa monta kertaa läheiset ja omaiset kärsivät niin syvästi ja paljon ja sitä sitä apua tukea mitä omaiset tarvitsisivat mielestäni suomessa ei olla riittävästi vielä osoitettu itse ajattelen itse asiassa että jos hyvä saattohoito olisi ollut kaikkialla kaikille tarvitseville suomessa saatavilla ja jos siinä olisi riittävästi huomioitu myös omaisten kipu ja tuska ja ahdistus ja mahdollisesti myös omaisen kuoleman jälkeen käyty läpi näitä traumoja haavoja kipuja en usko että meillä tänä päivänä olisi tätä kansalaisaloitetta lainkaan käsiteltävänä tämä kansalaisaloite on lähtenyt monen ihmisen kivusta ja tuskasta nimenomaan siitä kokemuksesta että on joutunut näkemään sellaista kärsimystä jota mielestäni tämän päivän suomessa tämän päivän lääketieteen keinoja käyttämällä ei olisi pitänyt joutua kokemaan ja kun tätä ajattelen niin tietysti täytyy sanoa kansalaisaloitteen vireillepanijoille ja monille kannattajille että olen todella pahoillani että terveydenhuollossa on ollut laiminlyöntejä ei olla riittävästi paneuduttu ei olla riittävän tehokkaasti hoidettu mutta laiminlyöntejä ja epäkohtia ei mielestäni tulisi pyrkiä hoitamaan surmaamisen laillistamisella vaan sillä että saatetaan laadukas saattohoito kaikille sitä tarvitseville kaikkialla suomessa saavutettavaksi sellainen saattohoito joka huomioi riittävästi myös läheiset ja omaiset ja myös henkilökunnan

puhemies edustaja tanus on siinä oikeassa että hyvään saattohoitoon kuuluu todellakin myös omaisten hoitaminen ja omaisten huomioiminen ja se on varmasti se seikka mikä usein usein ontuu koska joskus on tilanteita joissa se omaisten tuska hiljaa hiipuvan läheisensä vierellä voi olla suurempi kuin sen henkilön jonka tajunnan taso alkaa jo olla olla hämärtynyt mutta kun edustaja skinnari täällä mainitsi että meidän tulisi seurata eurooppalaista esimerkkiä niin haluan kuitenkin muistuttaa että vain näissä benelux maissa belgiassa hollannissa ja luxemburgissa on varsinainen eutanasialainsäädäntö että esimerkiksi sveitsissä on kyllä näitä itsemurhaklinikoita mutta ei sellaista lainsäädäntöä jossa lääkäri toteuttaisi eutanasian jossa lääkäri surmaisi potilaan tämä onkin juuri se kova kysymys lääkärikunnan keskuudessa että miksi juuri lääkäreiden tulisi tuo toimenpide tehdä joka on vastoin sitä lääkärin etiikkaa miksi lääkärin pitäisi surmata potilaansa koska ei eutanasian suorittaminen vaadi lääketieteellistä koulutusta ei eutanasian suorittaminen ole vaikeaa siis ihmisen ihmisen surmaaminen miksi ihmeessä lääkäreitä siihen siihen velvoitettaisiin tässä mielestäni vaikka asia on hyvin herkkä ja siitä tulee tulee herkkyydellä puhua täytyy myös pystyä suoraan eli mistä tässä on kysymys eutanasiassa on kysymys elämän lopettamisesta ihmisen

arvoisa puhemies kiitos edustaja räsäselle täsmennyksestä tosiaan benelux maistahan tässä on kysymys ja varsin hyvin sen hollannissa asuneena ja opiskelleena tiedän ja tiedän myös sen sveitsin tapauksen halusin vain tuoda sen esille koska tällainen kokemus minulla ja meidän perheellä on ollut tietysti tämä kysymys kaiken kaikkiaan niin kuin totesitte itsekin edustaja räsänen on hyvin herkkä mutta herkkä mutta ihan samalla tavalla minäkin haluan että siitä puhutaan suoraan on ihan selvää että on tiettyjä elementtejä tässä asiassa mistä olemme eri mieltä ja sekin pitää pitää demokratiassa sallia kaiken kaikkiaan toivon että kävi täällä suuressa salissa tämän asian kanssa miten tahansa keskustelu jatkuu ja tämä kehitystyö ylipäätään suomessa koska tämä on asia mikä meilläkin nyt vasta viime vuosina jälleen kerran on noussut esille tämä koulutusasia omaisten jaksaminen tällaiset asiat varmasti koulutus auttaa ja terveydenhuolto ja siihen liittyvät toimenpiteet mutta sitten viime kädessä kuitenkin on on palattava sen peruskysymyksen äärelle siinä mielessä haluan kiittää tietysti teitäkin siitä että voimme käydä tätä arvokasta keskustelua

vielä kertoa kun edustaja skinnari kertoi tästä lipusta geneveen niinkö se oli siellä pirkanmaan hoitokodissa joka tosissaan on toiminut kolmekymmentä vuotta on ollut yksi tapaus niin kuin minulle kerrottiin potilas oli oli päättänyt että hän haluaa todella eurooppaan matkustaa ja itse päättää päivistänsä mutta kerrotaan että hänen omaisensa olivat ylipuhuneet hänet että jos hän kuitenkin ensin kokeilisi ja pirkanmaan hoitokotiin kerrotaan että hän oli ollut siellä päiviä muutaman kun hän oli todennut että ei hän ole lähtemässä enää minnekään sveitsiin että vaikka ei ole mitään inhimillisesti tehtävissä niin oli vielä paljon tekemistä siellä on järjestetty muun muassa häitä mietitty kyllä että keretäänkö häät järjestämään ennen kuin lähtö tulee siellä on eletty täyttä elämää monin tavoin itse kun vietin tässä joku aika sitten muutaman tunnin kuunnellen hoitajien ja lääkäreiden tarinoita elävästä elämästä ja tapasin potilaita niin tuli kyllä sellainen tunne että todella suosittelisin kyllä jokaista joka miettii eutanasiaa ja sen kannattamista menemään vierailemaan tutustumaan sinne koska niin kuin heillä motto on että kun ei ole mitään tehtävissä niin on paljon tekemistä silloin kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti paitsi ne kivut myös muut oireet ja löydetään yhdessä vielä se elämän merkitys siinäkin vaiheessa kun kun ehkä inhimillisesti joistakin ympärillä olevista voi näyttää siltä että onko tässä enää mitään jäljellä ihmeellisesti monta kertaa niin kuin he kertoivat myös aivan niinä viimeisinä päivinä ehkä viimeisinä tunteina nousee useasti myös keskustelunaiheita ehkä vielä läheisten omaisten kanssa selvitettäviä asioita tai tai sillä tavalla arvokkaita teemoja joista mietin että no jos eutanasia oltaisiin suoritettu käytetty niin kuinka paljon niistä todella arvokkaista ainutlaatuisista hetkistä olisi jäänyt toteutumatta sitten vielä ihan viimeiseksi haluaisin myös nostaa esiin nythän kuitenkin on toisen ihmisen surmaamisesta eutanasiassa kyse käytetäänkö siitä tappo tai murha mutta valiokunnassahan mietimme myös sitä että että rikoslakiinhan pitäisi tehdä jonkinnäköisiä uusia pykäliä tai poikkeamia niin että siitä mistä kadulla toinen saisi syytteen taposta tai murhasta sairaalan seinien sisällä ammattihenkilöä ei syytettäisikään jätettäisiin syyttämättä ja niin edelleen kyllä tässä varsin suurista asioista on todella kyse

tietysti nyt kun eduskunnassa olemme ja lainsäädännöstä puhumme puhumme niin jos nyt katsoo vaikka hollannin esimerkkiä niin kyllä sieltä on löytynyt kuitenkin sitten virkamiehiä päättäjiä jotka ovat tämäntyylisen lainsäädäntökokonaisuuden onnistuneet luomaan omalla tavallaan ja sitten siellä on löytynyt kuitenkin demokraattisessa oikeusvaltiossa enemmistö tällaisen kannan taakse eli siinä mielessä vain halusin vastata teidän kysymykseenne kun te kysyitte siitä miten tämä sitten toteutettaisiin eli en usko siihen etteikö sellaista lainsäädäntökehystä raamia ja siihen liittyvää kokonaisuutta pystyttäisi suomessa toteuttamaan jos se pystytään toteuttamaan benelux maissa niin miksi sitä ei pystyttäisi toteuttamaan suomessa tämän halusin

benelux maista niin hollannista kuin belgiastakin on kaikunut tullut viestejä että siellä on useampia tapauksia viety oikeuteen nimenomaan kun on katsottu toteutettua eutanasiaa on on todettu on vahva epäilys siitä että eutanasia on toteutettu

sisälläkin on on paljon sanoisinko näin että on hyvin vähän sieltä tulevaa mistä meidän kannattaa ottaa